käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä ja mennään yleiskeskusteluun

arvoisa herra puhemies lakiesitys on ihan ihan hyvä ja samoin valiokunnan mietintö kiinnitän huomiota siihen asiaan että että tämä antaa mahdollisuuden puuttua myös kuivuuteen tällä hetkellä kun elämme ikuista marraskuuta ja vesien pinnat monissa sisäjärvissä ovat poikkeuksellisen korkealla niin kuivuusasia ei välttämättä tunnu kovin ajankohtaiselta fakta on kuitenkin se että ilmastonmuutoksen myötä sään ääri ilmiöt ja sateet ovat ajoittain lisääntymässä mutta myös kuivuus

tämä nähtiin esimerkiksi pirkanmaalla viime kesänä kun järvien korkeudet olivat poikkeuksellisen alhaalla laki antaa edelleen mahdollisuuden puuttua puuttua entistä tiukemmin myös tähän tilanteeseen ja erityisesti tämä niin sanottu kevätkuoppa on semmoinen asia johon on syytä kiinnittää huomiota jotta korkeuserot eivät

myöskään alaspäin sitten liikaa heittele
arvoisat edustajat koetetaan välttää sellaista ylimääräistä supinaa

arvoisa puhemies

muutama viikko sitten mediassa näkyneet kuvat kovan myrskyn aiheuttamista ennätystulvista ylittivät uutiskynnyksen suurimmat vauriot alueelle kuitenkin tekee koko talven jatkunut tulva helsingissä ja monissa muissa kunnissa on useita rakennettuja alueita jotka ovat tulville alttiita näillä alueilla tulvat hankaloittavat asukkaiden ja siellä liikkuvien elämää ja voivat vaurioittaa myös rakennuksia ja rakenteita suomi on paitsi pitkän merenrannikon maa satojentuhansien järvien ja satojen jokien maa ilmastonmuutoksen aiheuttama vedenpinnan nousu tulee olemaan kasvava ja vakava ongelma monilla alueilla ja siihen on varauduttava tiedämme että ilmastonmuutos lisää sään ääri ilmiöitä muutamana viime kesänä olemme kokeneet poikkeuksellisen pitkiä ja kuivia hellejaksoja joiden seurauksena maa kärähtää viljasadot kärsivät ja vanhukset uupuvat kuumuudessa kulunut talvi taas on ollut todellakin kuukausien mittainen marraskuu jolloin helsingissä on ollut välillä lämpimämpää kuin italiassa oulun korkeudella vuodenvaihteessa nurmikko viheriöi loskan alla turussa kukki kirsikkapuu helmikuussa nämä ilmiöt vaikuttavat niin hule kuin tulvavesien hallintaan ruoantuotantoon infrarakenteisiin metsän kasvuun ja asumisolosuhteisiin arvoisa puhemies hallituksen esityksen mukaan ely keskusten tehtäviin kuuluisi jatkossa ottaa tulvatilanteiden lisäksi huomioon muut tavanomaisesta poikkeavat vesiolot kuten rankkasateet ja kuivuus sekä vesitilanteiden hallinta tällaisissa olosuhteissa

ilmastonmuutokseen vuosikertomuksesta kävi ilmi että ilmastoriskejä ja niihin sopeutumisen tarvetta ei vielä tunnisteta riittävän hyvin minkä seurauksena riskien hallinta on puutteellista ilmastonmuutoksen kiihtyessä sopeutustoimia on tarpeen vahvistaa ympäristövaliokunta painottikin ilmastovuosikertomuksesta antamassaan mietinnössään että ilmastonmuutokseen sopeutumista tulisi tarkastella jokaisessa vuosikertomuksessa ei vain joka neljäs vuosi ilmastonmuutosta pitää torjua kaikin keinoin silti on selvää että pilkku viiteen asteen lämpenemisellä tulee olemaan merkittäviä haittavaikutuksia siksi myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja tulvariskeihin varautumisen on oltava ennakoivaa ja tehokasta se säästää myös kustannuksia tässä kuntien maankäyttösuunnittelulla ja kaavoituksella on keskeinen rooli mutta sään ääri ilmiöihin ja tulviin varautumisessa ja niiden aiheuttamien haittojen minimoimisessa tarvitaan myös valtakunnallisen tason toimia nyt hyväksyttävänä oleva lakimuutos osaltaan vastaa näihin tarpeisiin

arvoisa herra puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulvariskien hallinnasta annettua lakia ja pidän tätä hallituksen esitystä erinomaisena sisältönsä sisältönsä puolesta kuten edustaja kiuru totesi ely keskuksen tehtäviä muutetaan niin että tulvatilanteiden lisäksi on otettava huomioon jatkossa myös muun muassa kuivuus ja kuivuudesta johtuvat poikkeusolot vesitilanteiden hallinta tällaisissa olosuhteissa on oleellista huoltovarmuuden kannalta jokaiselle meille suomalaiselle ja pidän erittäin hyvänä myös sitä että lakiin lisätään säännökset seurannasta eli jatkuvasta seurannasta sen osalta miten varautuminen toteutuu ja miten se on otettu huomioon tulvatilanne on on ollut huolestuttava muun muassa satakunnassa kokemäenjoki on tulvinut yli äyräiden ja vesi on peittänyt allensa peltoja ja pihoja ja teitä mutta on tämä tämä vesien tilanne huolestuttava myös tuolla meillä päijät hämeessä ja kanta hämeessäkin ylipäätään koko hämeessä meillä huolena on ollut esimerkiksi viime syksynä se että kaivot tyhjenevät kuivuudesta ja pohjavesien muutokset ovat huomattavia jopa sellaiset kaivot jotka ovat toimineet moitteitta aina neljäkymmentä luvulta saakka ja nyt on ollut tilanteita ettei vettä ole kertakaikkisesti saatavilla tämä on haastanut paitsi elämistä näissä taloissa mutta myös kuormittanut esimerkiksi matkailualaa osa mökeistä on ollut täysin käyttökelvottomassa kunnossa olen huolissani pohjavesien muutoksista ja päijänteen vedenkorkeus on huolestuttanut minua erityisesti se on ollut puoli vuotta sitten noin metrin keskimääräistä alempana vähäisistä sateista johtuen ja myös vesijärvellä rantaviiva on vetäytynyt näkyvästi vastikään sama ilmiö on toki ollut koko suomessa

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on kirjaimellisesti aikamme polttavimpia kysymyksiä ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän globaalisti sään eri ääri ilmiöitä eli toisaalta rankkasateita ja myrskyjä ja toisaalta myös pidempiä kuivuuden jaksoja myös merenpinnan nousu vaikuttaa omalta osaltaan tulvariskeihin nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä esitetään tulvariskilain soveltamisalan laajentamista aiemmin vain tavanomaisiin tulviin sovellettua lakikehikkoa siis laajennettaisiin jatkossa myös muihin tilanteisiin kuten rankkasateisiin kuivuuteen ja vesitilanteen hallintaan ääriolosuhteissa tällainen laaja alaisempi uhkaskenaarioiden kirjo tulee ottaa nähdäkseni omalta osaltaan huomioon viranomaistyössä kuten ely keskuksissa ja sitä ohjaavassa lainsäädännössä ja siksi tämä lakiesitys on paikallaan lakiin lisätään esityksessä säännökset tulvariskien hallinnan tavoitteiden toteuttamisen seurannasta sekä aineistojen toteuttamisesta tietojärjestelmiin digitaalisesti arvoisa puhemies jokien tulviminen on tuttu keväinen ilmiö etenkin länsi suomessa ulottuen tyypillisesti satakunnasta pohjanmaan läpi aina meille oulun seudulle esimerkiksi tyrnävänjoelle saakka meillä on valitettavan tuoreetkin kokemukset olemassa mutta myös merien rannat ovat tulvariskialuetta etelä suomessa erityisesti espoon ja helsingin alueella nämä uhat ovat olleet ely keskuksien ja muiden viranomaistahojen päänvaivana koko suomen historian ajan mutta ilmastonmuutoksen myötä uhkien kirjo laajenee edelleen kuivuuden tai rankkasateiden lisääntymisen myötä toimivasta vesienhallinnasta ja vesitaloudesta on pidettävä huoli koko maassa kyse ei ole ainoastaan meidän pohjanmaan joista vaan koko maasta tietysti maan kohoaminen voi tuoda suomelle asiassa pientä lohtua mutta siitä huolimatta voi olla että jollain aikataululla meidän täytyy harkita rakentamista myös erilaisilla tulvavallirakenteilla tämmöisiä rakenteitahan ei luonnollisestikaan tarvittaisi jos meidän maan omaa tulvanhallintajärjestelmää eli soita ei olisi niin laajamittaisesti pilattu maakunnissa

arvoisa puhemies tarkoituksena on siis tunnistaa poikkeuksellisille tulville ja niistä aiheutuville vahingoille alttiit kohteet ja esittää toimenpiteet vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi tulvatilanteiden lisäksi on otettava huomioon muutkin tavanomaisesta poikkeavat vesiolot kuten täällä on jo mainittu rankkasateet ja kuivuus ja niiden tilanteiden hallinta tällä esityksellä parannetaan aidosti varautumista sää ja vesiolojen muutoksiin joiden ei ennakoida ainakaan vähentyvän tässä ilmastonmuutoksen aihepiirissä tämä esitys siis vastaa omalta osaltaan myös ilmastonmuutokseen valmistautumiseemme kyseessä on suunnittelujärjestelmä jonka tarkoitus on tunnistaa poikkeuksellisille tulville ja kuivuudesta aiheutuville merkittäville vahingoille alttiit kohteet tarkoitus on siis tunnistaa mahdolliset taloudelliset mutta myös inhimilliset riskit joita tällä hetkellä meillä on olemassa ja joihin ei ehkä riittävästi ole osattu kaikessa varautua niin kuin täälläkin on kerrottu näitä esimerkkejä niin keski suomessa meillä on ollut myös tilanteita joissa kunnan vettä ei ole löytynyt ja näihin asioihin on aidosti puututtava hyvissä ajoin jotta pystymme vesihuollosta pitämään huolta toivottavasti tämä lakiesitys

laajasti huomioon eri päätöksenteon tasoilla ja otetaan aidosti käyttöön eikä jää vain paperiksi muiden

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys on todella tärkeä ja ajassa kiinni nyt kun on paljon puhuttu näistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista niin minun mielestäni on liian vähän puhuttu siitä kuinka niihin sopeudutaan samanaikaisesti kun näitä ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteitä viedään eteenpäin niin pitää myös tästä sopeutumisesta pitää huolta ja ajattelen että tämä hallituksen esitys on osa tätä osa tätä kokonaisuutta jossa sitten toisaalta näihin kohonneisiin tulvariskeihin ja myöskin kuivuuteen omalta osaltaan pyritään varautumaan tämä koskettaa tietysti vesistöalueita jokien rantoja viljelykset monin paikoin kärsivät näistä tulvista mutta ennen kaikkea merten rannikoilla nykyinenkin tänäkin päivänä rakennettava uusi asutus saattaa vuosikymmenten päästä olla veden alla mielestäni alueiden käytön suunnittelussa ja hallinnassa kaavoituksessa meidän pitäisi todella rajata siten että esimerkiksi viisitoista metriä korkeuskäyrän alle ei merten rannoille saa enää rakentaa koska mielestäni on vastuutonta toimintaa yhteiskunnalta jos nyt sallitaan rakentaminen niille alueille jotka aivan vääjäämättä tulevat jäämään veden alle tulevaisuudessa nämä asiat ovat monesti meidän yhteiskunnassa vielä vähäisen vähäisen keskustelun keskustelun huomiona mutta niihin pitäisi nyt entistä enemmän kiinnittää huomiota oma kokonaisuutensa on sitten kuivuus ja vesiongelmat niin kuin tässä edustaja rantanen edellä viittasi niin petäjävedellä petäjävedellä kunnan vedenottamo ehtyi tässä syksyllä ja koko kunta sen vesijohtoverkosto jäi käytännössä ilman vettä viime kädessähän se on kunnan vastuulla huolehtia myös vesijohtoverkoston ulkopuolella asuvien vesihuollosta tällaisessa poikkeustilanteessa on hyvä että nyt sitä sääntelyä myös tämän hallituksen esityksen osalta täsmennetään ei se tähän voi jäädä koska nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat koko ajan läsnä ja yhä useammallakin elämänalueella vaan näitä tarvitaan lisää

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys tulvariskien hallinnasta on erittäin ajankohtainen ja vaikka vaikuttaa äkkivilkaisulla siltä että kysymyksessä on vähäpätöinen lakiesitys niin sitähän tämä ei ole tämä on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen lakiesitys tästä maa ja metsätalousvaliokunta on tehnyt hyvän mietinnön erinomaiset kiitokset valiokunnalle hyvin tehdystä työstä ja totta kai myös ministerille ja ministeriölle kiitokset hyvästä valmistelusta ensimmäinen asia joka kiinnittää huomiota on se että tässä tietysti varaudutaan tulvariskeihin mutta pitää muistaa että tämä muuttunut maailma ilmastohan muuttuu koko ajan ei ilmastonmuutoksella kannata pelotella ketään jääkauden jälkeen joka oli yksitoistatuhatta vuotta sitten ilmasto on muuttunut koko ajan joka vuosi se on muuttunut että jos joku sitä ilmastonmuutosta nyt pitää niin kuin omana keksintönään on noin yksitoistatuhatta yksitoistatuhatta vuotta myöhässä jääkausi on ollut se valtava vedenjakaja tässä asiassa sen jälkeen muun muassa valtavat turvekentät ovat kasvaneet joidenkin mielestä turve ei uusiudu mutta sitä on miljardeja kuutioissa vain sattumoisin suomeen tullut päässyt kasvamaan elikkä se on uusiutunut mutta se asia mitä haluan sanoa erikoisella tarkkuudella on se että kun nyt varaudutaan tulvien tulemiseen yhä rankempina se on realiteetti mutta pitää muistaa myös että se voi tarkoittaa äärimmäistä kuivuutta tässä talossa eduskunnassa on keskusteltu paljon siitä tulvien lisäksi esimerkiksi kuivuusongelma turvepeltoja vastustetaan mutta maatalouspuolella kaikki maanviljelijät tietävät sen ja moni suomalainen sivistyneesti tietää sen että turvepellot ovat tämän kansakunnan vahvuus kuivina kesinä turvepelloilta voidaan saada kohtuullisen hyvä sato sato edelleen säätelemällä pohjavettä sopivasti esimerkiksi kun on kysymyksessä salaojitetut pellot niin veden kulkua säätelemällä saadaan turvepelloilta jopa erinomainen sato kuivinakin kesinä ja tämä tarkoittaa sitä että ja turvetta yleensä missä sana turve liikkuu vihataan ja niiden käyttö pitäisi kieltää välittömästi niin voin sanoa että

puhtaiden elintarvikkeiden puhtaan kotimaisen ruoan kannalta turvepelloilla turvepelloilla on äärimmäisen tärkeä rooli ja niiden väheksymistä jonkun ilmastonmuutoksen myötä tai niiden kieltämistä peräti tai jopa raivaamisen kieltämistä pidän vastuuttomana eihän tämän kansakunnan tulevaisuus ole koskaan siitä kiinni eikä ilmastonmuutoksen kehitys ole siitä pätkääkään kiinni viljeleekö suomalainen maanviljelijä sitä sata vuotta sitten raivattua turvepeltoa edelleen vai pannaanko se puunkasvulle kysymys on eräänlaisesta ilmiöstä jolla ajetaan tiettyä poliittista päämäärää ajattelematta sitä mitkä sen seuraukset me tarvitsemme tähän maahan turvepellot me tarvitsemme tähän maahan monta muutakin turvetuotantoaluetta vielä jotta saamme pidettyä tämän maan asuttuna tärkeää on muistaa se että tulvariskeihin varaudutaan viisaasti ja ennen kaikkea että maatalous pidetään tässä maassa elinvoimaisena kun jotkut tahot puhuvat että joku pelto pitää panna tuotantokieltoon siksi että se on turvepohjainen maa tai kun jonkun muun tekosyyn nojalla ajetaan jotakin tiettyä päämäärää niin sitä minä en ympäristövaliokunnan puheenjohtajana voi hyväksyä missään nimessä tämä maa tarvitsee monipuolisen maatalouden eri puolilla suomea koska ne elintarviketehtaatkin meijerit ja ja teurastamot ja lihanjalostuspaikat ja muut tällaiset leipomot sun muut sijaitsevat eri puolilla suomea ja jos meillä ei ole monipuolista elintarviketuotantoa nämä äsken mainitut tuotantolaitokset menevät kiinni ja sitten me olemme tuontielintarvikkeiden varassa ja mitähän ilmastopolitiikkaa se on kun ajetaan etelä amerikasta tänne laivalla lihaa taikka tuodaan perunoita tai bataattia yhdysvalloista kun tässä yhtenä iltana menin paikalliseen kauppaan ostamaan

jossa luki että nyt tuli valtava erä amerikkalaista bataattia oli erikoistarjouksessa minua vähän hymyilytti se tilanne se kuvaa sitä miten on tärkeää meidän pitää huoli siitä että

arvoisa puhemies tulva ja kuivuus vaikuttavat tai voivat vaikuttaa myös meidän tuoreen veden saantiin puhdas vesi on elintärkeää ja ja toimiva vesihuolto on yhteiskunnan perus edellytys meidän tulisi laajemmin keskustella siitä kenen tulisi omistaa vesivaramme kyse ei ei ole pelkästään elämän perusedellytyksestä vaan myös turvallisuuspolitiikasta

arvoisa puhemies minusta on ihan viisasta että tätä lainsäädäntöä muutetaan niin että viranomaisten on otettava huomioon tavanomaisten tulvaris kien lisäksi myös poikkeavat vesiolot kuten rankkasateet kuivuus ja niin edelleen samaan aikaan haluan muistuttaa että vaikka täällä etelä suomessa on nyt eletty vähän niin kuin jatkuvaa lokakuuta ja lumesta ei ole tietoakaan niin meillä on suomessa edelleen alueita joilla todelliset tavanomaiset tulvariskit ovat erittäin merkittäviä voi sanoa niinkin että tämä on vähän eriskummallinen talvi sillä vaikka täällä etelässä ei ole lunta nähtykään niin pohjoisessa on aivan ennätysmäärä lunta viralliset lukemat joillakin alueilla satayhdeksäntoista senttiä tämähän on tietenkin mukavaa että pääsee hiihtämään ja tervetuloa hiihtämään sinne kaikki mutta samaan aikaan on todettava että kyllä siellä nyt ollaan vähän osittain peloissaankin että minkälaiset tulvat keväällä tulevatkaan kun lunta on paljon ja lumen vesipitoisuus on poikkeuksellisen korkea meillä on kaksi aluetta on erityinen tulvariski toinen on kittilän keskustan alue jolla on ollutkin tulvavahinkoja aina silloin tällöin ja toinen on rovaniemellä tietty alue jolla pahimmassa tapauksessa ne vahingot tulevat olemaan miljoonaluokkaa ja kymmeniä miljoonia jos se sattuu siellähän on jo vuosia ollut perustettuja tulvaryhmiä jotka ovat näitten vesistöalueitten piirissä miettineet mitkä olisivat tehokkaimpia tapoja ennaltaehkäistä tulvien syntyminen totta kai tehokkain tapa olisi perustaa sinne voi sanoa kemi ja ounasjoen latvoille altaita jotka pidättävät näitä vesiä monitoimialtaita joissa olisi myös energiataloudellisia hyötyjä mutta viime vaalikaudella valtioneuvosto päätti että yhteiskunnallisista syistä niihin natura vaihtoihin joita näitten altaitten perustaminen edellyttäisi ei lähdetä ja asia on siinä mielessä loppuun käsitelty toistaiseksi sen takia on tärkeää että me kiinnitämme huomiota sellaisiin voi sanoa konsteihin joita nyt voitaisiin käyttää valitettavaa on että alueilla joilla on rakennettu on hankala mennä pengertämään ja tekemään jotain penkereitä joen ympärille miten menet toisen maalle pengertämään jos ei lupaa tule ja jälkikäteen on hankala kaavoituksen kautta tällaisia velvoitteita saada näyttäisi siltä että vaihtoehtoisia tehokkaita tapoja ei välttämättä ole käytettävissä ja siksi haluan nostaa esiin sen että jos yhteiskunta estää tehokkaan tulvansuojelun kun vakuutusyhtiöt ovat nyt vetäytyneet korvausvastuusta niin pitäisi yhteiskunnan silloin miettiä myös että

säädettäisiin erillislaki

joissa meillä ei ole käytettävissä muista yhteiskunnallisista intresseistä johtuen tehokkaita tulvan ehkäisemiskeinoja niin kuin tässäkin luonnonsuojeluintresseistä johtuen

lähdettäisiin erillislailla korvaamaan ne vahingot joita tulee yksityiselle omaisuudelle

arvoisa herra puhemies täällä edustaja kiuru puhui hyvin eilen ja hän puhui hyvin tänään hän taitaa olla hyvässä vedossa näin me toivomme kaikki

luonnehditaan tässä hallituksen esityksessä sopeutumislaiksi sopeutumislaiksi jolla sopeudutaan ilmastonmuutokseen tämä luonnehdinta oli tässä varsin mielenkiintoinen koska on odotettavissa että tällaisia sopeutuslakeja meillä on edessä tulevaisuudessa enemmänkin hyvää tässä on erityisesti se että nyt on kirjattu tämä seurannan velvoite tähän tämä on erinomainen asia että tulee säädöksiin velvoite seurata velvoite raportoida jäin sitten miettimään tässä erästä asiaa mitä olisi voinut tässäkin yhteydessä ehkä tarkistaa tulva tai kuivuusvahinkojen korvausmenettelyjen selkeyttämistä ehkä sekin sitten tulee meille vähän myöhemmin jotta ne sujuvoituisivat niiden kannalta joita tämä koskee esimerkiksi sillä tavalla että on kysymys heidän elinkeinostaan sen romahtamisesta kuivuuden tai sateiden tähden reilu kymmenen vuotta sitten tein haastattelun erääseen lehteen professori ilmastotutkija markku kulmalasta ja kysyin häneltä silloin miten ilmastonmuutos tulee suomessa näkymään oli hyvin mielenkiintoista kun hän silloin sanoi selkeästi että etelästä talvet katoavat lähes kokonaan ja pohjoisessa talvi tulee näkymään rankemmin kuin koskaan ja meillä on kyllä aivan selvä osoitus tästä en tiedä kuinka pysyvä tämä ilmiö on täällä todettiin että ilmastonmuutos ei ole uusi keksintö että se olisi jo yksitoistatuhatta vuotta sitten alkanut ehkä hieman tarkentaisin tätä ajatusta ja sanoisin että kyllä tämä nykyinen ilmastonmuutos on ihan ihmisen tekemä meidän elintapamme ja toimintamme ovat tämän tilan tuottaneet ja edessämme on nyt tämä pitkä tie jossa yritämme korjata näitä vahinkoja pysäyttää ilmastonmuutoksen haittoja ja niin se vaan on että näitä sopeutumislakeja meille jatkossakin täällä on odotettavissa
arvoisa herra puhemies tämä esitys tulvien hallinnasta ja niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut useammissakin puheenvuoroissa tämä on myös varautumista ennen muuta kuiviin aikoihin eli tässä on kaksi puolta joista toimivalla vesien hallinnalla pystytään huolehtimaan taisi olla edustaja pauli kiuru joka aiemmin toi esille myös näitä kuivia vaiheita eli silloin kun ei tarvitsisi laskea esimerkiksi lähivesiä niin matalille pinnoille keväisin niin pystyttäisiin paremmin kuiviin kesäkausiin tai sitten pohjavesienkin näkökulmasta meillä on myös olemassa erittäin hyviä keinoja luonnonmukaisia keinoja vesien hallintaan esimerkiksi monitoimikosteikot ovat yksi tällainen jota muuta muassa metsästäjäliitto tekee isossa määrin mtkn ja maanviljelijöiden kanssa yhteistyöllä niillä pystytään erinomaisella tavalla huolehtimaan vesistä toki puhdistaen näitä sadevesiä mutta toisaalta sitten huolehtien siitä että vesivarannot säilyvät vakaampina ympäri vuoden silloin kun vedet ovat runsaimmillaan ja toisaalta sitten kuivempina aikoina tämä on itse asiassa myös yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa ravinnekuormaan nämä tulvat itse asiassa nostavat meidän päästöjä ravinnekuormaa poikkeuksellisen rajusti pahimpia luonnollisesti ovat syksyiset tulvat silloin huuhtoumat ovat ravinteiden näkökulmasta vielä suurempia mutta kun tuossa jokin viikko sitten maaseudun tulevaisuutta luin niin niin lehdessä kerrottiin näistä vaikutuksista siitä miten esimerkiksi tämän talven runsaat sateet ovat nostaneet

porin kaupungin ja ammattikorkean ja luken tekemään pilottityöskentelyyn ja tämäntyyppisiä hankkeita tarvitaan mutta kun hallitus ansaitsee kiitosta niin silloin meillä oppositiosta on on ollut tapana sitä sitä antaa kovin usein ei tällä kaudella siihen ole ollut aihetta mutta nyt on ja haluan tässä pöytäkirjaan vielä sen kiitoksen liittää että tämä esitys on hyvä ja

arvoisa herra puhemies on syytä todellakin kiittää siitä että tämä lakiesitys on tänne tuotu ja valiokunta on siihen työnsä tehnyt ja on tärkeää että tämä viedään eteenpäin asia on on sellainen siitä huolimatta olemmeko sitä mieltä mitä edustaja laukkanen joka totesi äsken että ilmastonmuutos on ihmisen syytä meidän ihmisten syytä kokonaan vai olemmeko sitten sitä mieltä mitä edustaja hoskonen joka totesi että ilmastonmuutos oli yksitoistatuhatta vuotta sitten eikä sitä nyt tapahdu eli ääripäät ovat tässä varmasti ilmastonmuutosta tapahtuu jossakin määrin ja osa siitä on ihmisten aiheuttamaa ja sen seurauksia joudumme vastaanottamaan jatkossa ilman muuta järkevästi tähän pitää suhtautua ja tämä lainsäädäntö on on mielestäni osa sitä järkevyyttä edustaja honkonen totesi että pitäisi ottaa viidentoista metrin vara merenpinnasta siihen mihin rakennetaan kysyin tuossa edustaja vähämäeltä että jos viisitoista metriä vedenpinta nousee niin miten oulun käy kun hän on oululainen ja hän totesi että ei ole oulusta jäljellä paljon mitään eli tämä raja on tietysti aika rankka ja kun syksyllä tein aloitteen tästä pääkaupungin siirtämisestä helsingistä jyväskylään niin monien muiden erinomaisten perusteiden lisäksi minulla oli siellä maininta siitä että

veden alle jos se nousee niin paljon kuin edustaja honkonen ehkä laskee viisitoista metriä niin taitaa olla että eduskuntatalokin on niin veden vallassa että täällä toisessakin kerroksessa vesi on lähes jaloissamme eli varautua kaikkeen pitää mutta järkevästi se pääkaupungin muuttaminen jyväskylään kannattaisi ottaa tässä sopeutumisessa yhdeksi yhdeksi tähtäimeksi ja ja uskon että näitten puheenvuorojen jälkeen tätäkin asiaa ruvetaan miettimään vähän vähän huolellisemmin se on aivan vakava kysymys kyllä kyllä näin saattaa jatkossa todellakin käydä eikä sen tarvitse nousta viittätoista metriä niin kuin edustaja honkonen laskeskeli vaan vaan varmaan aika paljon pienempikin metrimäärä johtaa siihen että tällaisia isoja sopeutumistoimenpiteitä pitää tehdä järkevästi

herra puhemies me emme lähteneet ihan niin pitkän linjan tulevaisuudesta omakin työhuoneeni on vielä tuolla aivan pohjakerroksessa mutta sijaan haluan lausua kiitoksen valiokunnalle rakentavasta ja napakasta käsittelystä tässä tässä lainsäädäntöhankkeessa siinähän oli kyse siitä että luodaan suunnittelujärjestelmä että reitit ovat selvät silloin kun ääri ilmiöitä ilmastonmuutoksen vuoksi ja muista syistä tapahtuu kerätään tietoa on tämmöinen hallittu suunnitelma ja katsotaan toteutuuko se suunnitelma siitä yksinkertaisuudessaan on kyse halusimme kuitenkin vähän laajentaa osaamistamme tässä samalla ja ja olemme kuulleet paljon siitä miten tulvariskejä jo nykypäivänä hallitaan ja varautumisesta esimerkiksi siihen

miten miten vähentäisimme päästöjä mikä täällä keskusteluissa on tullutkin ilmi meillähän esimerkiksi hulevesien myötä menee moni viemärilaitos tukkoon tai ylikuormittuu niin että sitten joudutaan päästämään vesiä hulauttamaan kuten usein lehdissä lukee tonneittain tai kymmeniä tonneja jopa satoja tonneja suoraan puhdistamatta tuonne vesistöön ja se ei ole tarkoituksenmukaista halusimme kuulla myöskin siitä miten kuivuuteen on varauduttu meillähän tässä talossa on päätetty oikeastaan jo muutama kausi sitten viimeiset vesihuoltohankkeet eli tämä talo valtio ei enää rahoita vesihuoltohankkeita siitäkin tuli keskustelua että voi olla tarkoituksenmukaista pohtia tätä asiaa joskus tulevaisuudessa voin kertoa että esimerkiksi petäjäveden kunnassa oli aika rankka kesä ja syksy kun kun iso osa kuntaa oli niin sanotusti kantoveden varassa saamme tosiaan sykeltä vielä lisälaskelmia näistä erilaisista ravinnekuorma asioista näitä hulevesiasioita ei kumma kyllä ollut laskettu koskaan kokonaisuuteen siinä miten ison kuorman sekin asia itämereen vaikuttaa en lähde sen kummemmin tässä puolueen kantaa ilmaisemaan koska tämä oli ihan kaikkien puolueitten yhteinen tahtotila että tätä lakiesitystä tällaisenaan

minkä edustaja kalmari kertoi ja mikä tässä salissakin on nyt nyt tullut esille että olemme yhtä mieltä siitä että tämä hallituksen lakiesitys on erinomainen ja että on tärkeää että varaudumme siihen mikä on aivan silmin silmin nähtävää että erilaiset sään ääri ilmiöt lisääntyvät kävin viikonloppuna kuusamossa missä olen kasvanut ja siellä kertoivat ihmiset että viimeksi silloin kun olin sellainen kahdeksanvuotias poika on ollut niin paljon lunta kuin tänä talvena siellä on todella korkeat kinokset ja nietokset ja ympäri pohjois suomen lunta on nyt todella paljon se näkyy siellä sillä tavalla että siellä on esimerkiksi rakennusten kattoja romahtanut

isojen varastorakennusten osalta ja on jouduttu varautumaan siihen että miten suojaamme meidän rakennukset että ne että ne kestävät tämäkin näkökulma että lunta voi olla myös tulevina talvina siellä pohjoisessa poikkeuksellisen paljon ja siihenkin täytyy sitten varautua nyt kun ne lumet ja jäät lähtevät sieltä keväällä keväällä liikkeelle niin siinä voidaan sitten voidaan sitten olla olla ongelmissa jos ei olla varauduttu kaiken kaikkiaan hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava ja edelleen meidän tulee jatkaa sitä että varaudumme siihen siihen entistä paremmin että erilaiset

arvoisa puhemies valiokunnassa käsittelimme tätä hyvässä yhteisymmärryksessä niin kuin on kuultukin tämä on erittäin tärkeä tärkeä asia eikä tämä koske pelkästään jokia vaan tämä koskee myös järvien pintoja muistellaan kaksituhattakaksitoista mitä tapahtui silloin oli sateinen kesä ja oulujärven vedenpintakin nousi silloin ylärajalle muistelen että kesämökkiläiset ja ja muutenkin rannalla asujat olivat hyvin hyvin aktiivisesti yhteydessä silloin että millä tavalla tästä päästäisiin eteenpäin että saataisiin vedenpintaa alas laskettua sen jälkeen muistaakseni lainsäädäntöä kyllä on korjattu siltä osin mutta silloin oli se ongelma että ely keskus ei voinut antaa lupaa vedenpinnan laskemiselle ennen kuin se tuli sinne ylärajalle kun vettä tuli sitten yön ja päivän kanssa niin niinhän siinä kävi sitten että se meni sen ylärajan yli ja sitten meni tiet ja meni mökkejä ja rantasaunoja ja grillipaikkoja mitä kaikkea siinä oli mutta rakennettu oli myös sillä tavalla että vedenrajan alapuolelle siihen siihen tulisi mielestäni myös näissä tulvariskeissä puuttua että ei rakennuslupia myönnetä sitten vedenpinnan vedenpinnan alapuolisille alueille meillä on pohjois suomessa todella paljon lunta ja ja jos nämä kaikki tulevat sateena tai tai eivät haihdu taivaan tuuliin niin on odotettavissa simojoella ja myös muissa muissa ounasjoessa tornionjoessa tulvia näihin varautua ja nyt on tähän olemassa lainmukainen lainmukainen ryhmä joka sitten ely keskuksen vastuulla näitä asioita hoitaa toivotaan että päästäisiin näistä

ja muista mitä nyt on esimerkiksi simojoellakin nähty parempaan tilanteeseen mutta jos siellä on paksut jäät ja patoutumia kyllä siinä täytyy hyvissä ajoin miettiä millä millä keinoin päästään eroon niistä tai pystytään kiertämään ne ne patotilanteet ettei vain sitten vesi pääse nousemaan riittävän riittävän ylös erittäin tärkeä lainsäädännön osa tällä hetkellä ja kiitokset kaikille valiokunnan jäsenille siitä että tämä meni

arvoisa herra puhemies kysymyksessä on tärkeä säädös ja tärkeä lakimuutos ja tämä on sillä lailla myönteinen esimerkki siitä että vaikka tämän talon julkisuuskuva on valitettavan usein sellainen että me riitelemme ja pyrimme ymmärtämään toisiamme väärin niin osa suomen lainsäädännöstä syntyy täällä eduskunnassa yksimielisesti ja niin tämäkin haluan tässä erikseen vielä kiittää oppositioryhmiä siitä että ihmisten turvallisuudelle ja meidän talouselämällemme tärkeä tärkeä lainsäädäntö on saatu vietyä yksimielisesti niin valiokunnassa kuin se on yksimielisenä täällä salissakin menossa eteenpäin kiitos vielä siitä puhemies tämä on hyvin tärkeä lainsäädäntö oman vaalipiirini ja pohjanmaan etelä pohjanmaan kannalta kuten iskelmän sanat sanovat niin minä lähden ja tulvii pohjanmaa kaikki tuntevat pohjanmaan lakeuden suuret tulvat tulvariskien hallinta on erittäin tärkeää etelä pohjanmaalle ja myös muille pohjanmaan maakunnille oikeastaan aina aina lappiin asti kaikki tietävät koulussa on näitä jokia opeteltu mitkä aina välillä on käyty erittäin laadukasta ja korkeatasoista keskustelua ja täällä on käytetty paljon minua asiantuntevampia puheenvuoroja tästä tulvariskiaiheesta mutta haluan yhden näkökulman tässä ottaa esille se näkökulma on sellainen toimija joka vaikuttaa erittäin paljon tulvariskien hallintaan elikkä pumppausyhtymät joita meillä on ainakin tuolla etelä pohjanmaalla esimerkiksi lapuanjokivarressa nehän ovat tällaisia maanomistajien muodostamia yhteenliittymiä yhtymiä joilla on varsin isojakin pumppuja joilla varaudutaan sitten siihen että mikäli tulee tulvatilanne niin voidaan juoksuttaa sitä jokien vettä pelloille ja sillä estää taajamien ja kuntien hukkuminen sen tulvaveden alle

muutenkaan valtavan hyvin tällä hetkellä taloudellisesti mene joutuvat yhteisvastuullisesti kustantamaan näiden pumppujen ylläpitoa on erittäin tärkeää että suomen valtio tekee oikeudenmukaisia sopimuksia näiden pumppausyhtymien kanssa ja täytyy sitten miettiä sitä kustannusten jakoa siellä tulee aika kovia kustannuksia kun pyöritetään niitä pumppuja ja myöskin sähköverokustannukset ovat aika isot

vaikka paikalla ei aina väkeä niin paljon ole mutta kun kuitenkin pöytäkirjoja luetaan niin toivon että maa ja metsätalousministeriössäkin tähän kiinnitetään huomiota ja tuonne paikallisiin ely keskuksiin oltaisiin yhteydessä ja katsottaisiin että siellä säilyvät ne pumput hyvässä kunnossa tule kohtuuttomia rasitteita niille maanomistajille jotka viime kädessä turvaavat maakunnan muiden ihmisten turvallisuutta tulvariskeiltä

arvoisa puhemies lakiesitys sinällään on kannatettava salikeskustelun perusteella haluaisin kuitenkin hallitukselle pari kommenttia antaa täällä mainittiin kokemäenjoki ja satakunta ja siihen liittyen tulvathan ovat ovat asioita joihin varaudutaan ennakolta satakunnassa ovat kokemäenjoen osalta tiettyjä hankaluuksia tuoneet natura alueet kun pitäisi ruopata ei voi läjittää pohjasta ruopattavia massoja siihen viereen vaan ne pitäisi kuljettaa pidemmälle lisää kustannuksia eli voisiko tähän saada muutoksia eli onko sitä pohjasta nostettavaa massaa kuitenkin mahdollista läjittää vaikkapa sitten natura alueelle toinen oli oli kuivuuden osalta kun puhuttiin että kaivot kuivuvat näin on ja niin on ollut ennenkin aiemmin pelastuslaitos on voinut toimittaa vettä kuivuneisiin kaivoihin tänä päivänä ei ei enää voi koska kilpailulaki kieltää toiminnan täytyy tilata joltain yritykseltä se vesi sinne eli

arvoisa puhemies on tosiasia että ilmasto muuttuu suomi ei voi sitä estää ilmastonmuutoksen hillitsemisessäkin lienemme pääosin muun maailman armoilla mutta vastuu ilmastonmuutokseen sopeutumisesta suomessa on yksin meillä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta on tärkeä osoitus siitä että suomi voi ja suomen pitää varautua paremmin ilmastonmuutokseen tulvariskithän eivät ole sinänsä uusi asia mutta riskit lisääntyvät tulevaisuudessa on tärkeää että tässä esityksessä varaudutaan tulvatilanteiden tulvatilanteiden ohella muihin poikkeaviin vesioloihin kuten esimerkiksi rankkasateisiin ja kuivuuteen sekä yleiseen vesitilanteiden hallintaan näin siis parannetaan varautumista sää ja vesiolojen muutoksiin ja erityisesti poikkeavien ilmiöiden lisääntymiseen osaltanikin haluan kiittää tästä esityksestä ilmastonmuutokseen sopeutuminen on järkevää ja välttämätöntä valitettavasti tämä käsittelyssä oleva lakimuutos näyttää olevan enemmän poikkeus kuin sääntö suomen toimissa suomi ei ole riittävästi nostanut sopeutumista ilmastoagendalle eu tasolla onneksi komissio on osana green deal ohjelmaa nostanut sopeutumisen aivan eri tavalla keskeiseen rooliin ja vuoden sisällähän odotetaan tähän liittyvää adaptaatiostrategiaa kyllä puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta ja asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita mutta pelkät tällaiset pörröpuheet pitäisi lopettaa ja keskittyä ilmastopolitiikassa konkretiaan ja kustannustehokkaaseen päästöjen leikkaamiseen sekä sopeutumistoimiin sopeutumista hallitusohjelmassa ei ole mitenkään nostettu esille omana teemanaan suomessa on vuodelta kaksituhattaneljätoista ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma ja tämä pitäisikin nyt tällä kaudella ehdottomasti päivittää lisäksi haluan nostaa esille yhdyskuntarakenteeseen liittyvät kysymykset me tiedämme että poikittaissuuntaisten rankkasateiden armoilla rakennettu ympäristö joutuu aivan uudenlaiselle koetukselle on sanottu että hyvin tiiviisti rakennettu kaupunkiympäristö sopeutuu aika heikosti sään ääri ilmiöihin paitsi sateisiin myöskin helteisiin nythän on käynnissä maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistus ja tähän lakiin suunnitellaan tällaista erityistä ilmastopykälää tässä pykälässä tulisikin nostaa nimenomaan sopeutuminen ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi keskiöön pelkäänpä että ilmastonmuutoksen nimissä ruvetaan vaatimaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä taajama alueillakin entisestään ja sitä kautta potentiaalisesti heikennetään kaupunkien ja kuntien kestävyyttä ilmastonmuutoksen edessä

arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on todettu tässä keskustelussa erinomaisiksi ja tarpeellisiksi suomihan on harvoja euroopan unionin maita ellei ole ainoa jonka alueella pelloilta johdetaan vettä poispäin koko ajan tuolla monessa etelä euroopan maassa on nimenomaan kasteluvedestä karmea pula siellä toimitaan juuri toisinpäin se mikä on jäänyt tässä keskustelussa mielestäni liian vähälle huomiolle on se että kun puhutaan vesien johtamisesta pois pellolta tai veden hallinnasta niin useimmiten puhutaan turvemaista lähes poikkeuksetta ja niin kuin sanoin edellisessä edellisessä puheenvuorossani juttu on ihan varmasti näin että turvemaiden rikkaus on siinä että se takaa meille aina kestävän sadon myös kuivina kesäkausina ja niitähän meillä tulee aivan varmasti kovat savimaat hiekkamaat kuivina jaksoina kuivina kesinä eivät juurikaan satoa tuota mutta turvepellolta sen saa elikkä se on meille samalla myös erittäin hyvä henkivakuutus kun pystymme ruokkimaan tämän kansakunnan oman oman pellon tuotteilla niin että säilytämme myös sitten seuraavia vuosia varten muun muassa omat siemenviljat ja monet muut asiat elikkä älkäämme sitä turvepeltoa nyt vihatko koska ei ole mitään perustetta sille ja sitten kun ilmastonmuutoksen kannalta puhutaan siitä ovatko ne turvepellot riittävän maatuneita ja tuottavatko ne hiilidioksidia niin kyllä sata vuotta viljelty pelto varmaan on jo oman hiilidioksidinsa luovuttanut sille ei syntiä pidä laskea ainakaan hiilidioksidista se toinen asia mikä tuli vielä mieleeni on se että kun olemme siirtyneet selkeästi uuteen aikaan siinä mielessä että selvää neljää vuodenaikaa ainakaan täällä etelässä ei enää ole niin meidän on opittava elämään sen asian kanssa hyvin kun meillä on suomen pinta alasta kaikkiaan suopinta alaa noin kymmenen miljoonaa hehtaaria niin se on se realiteetti ja sen kanssa meidän on opittava pelaamaan nyt kun on puhuttu tästä vesien ohjaamisesta pois ja kuivatuksesta niin se koskee tietenkin myös metsämaita ja arvoisa puhemies sallinee sen verran että poikkean asiasta metsään vain hetkeksi se koskee sitä että kun turvemaista on puhuttu tässä talossa paljon negatiivista että se tekee päästöjä ja vaikka mitä niin jos me haluamme tässä maassa tehdä tälle maalle hyvää maatilojen osalta ja monen tilan osalta se tarkoittaa että hoidammeko myös turvemaita metsämaina ne eivät ole enää mitään päästölähteitä niin kuin päivän lehti aina haluaa kirjoittaa tosiasia on että oikein lannoitettuna ja hoidettuna meidän turvemaista tulee erinomainen hiilinielu se on täysin meidän omissa käsissä ja on erittäin halpa keino tekemällä tuhkalannoituksen kymmenen miljoonan kiintomotin lisäkasvu on aivan helppo saavuttaa erittäin edullinen toimiva eikä rasita vesistöjä sitoo hiiltä sitoo ravinteita kuivattaa soita jolloin vesistöihin valuma pienenee miksi tästä vaihtoehdosta ei tässä talossa haluta puhua vaan puhutaan vain turvesuot on lopetettava meillä on omat avaimet omissa käsissä käytetään niitä koetetaan

tulevaan merenpinnan nousuun niin tämä ei ole mikään leikin asia oli se raja sitten kymmenen tai viisitoista metriä jos puhutaan puhutaan tästä yhdyskuntarakenteen kehityksestä jos katsotaan sitä merenpinnan ennakoitua nousua niin suurimmat esimerkiksi suomenlahden rannikolla ennakoidut merenpinnan nousut ovat tämän tämän vuosisadan aikana noin metrin

merenpinnan nousun ennakointi on aika vaikeaa se saattaa nousta jopa enemmän tietyt tiedemiehet ovat näin esittäneet mutta jos ennakoidaan että se nousee vaikka metrin niin sitten näiden sään ääri ilmiöiden jotka myös lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä ja ovat jo lisääntyneet yhteydessä tämä vaikutus saattaa olla totta kai vielä hallitsemattomampi kun se merenpinta nousee ja kun näitä ääri ilmiöitä on yhä enemmän niin totta kai sitten ne vaikutuksetkin ulottuvat korkeammalle aina noissa ääritilanteissa ja kun meillä on näin valtavasti tätä yhdyskuntarakennetta kaikenlaista infraa taloja niin kuin on täällä helsingissä kautta kautta suomen muunkin rannikon niistä tulee valtavia yhteiskunnallisia kansantaloudellisia kustannuksia kun sitten näitä tulvavahinkoja korjataan tämä on väistämättä meidän edessämme kun katsotaan yhdyskuntarakenteen odotettua ikää sen kestävyyttä sitä kuinka kauan talon kun se rakennetaan pitäisi kestää ja totta kai toivotaan että se kestäisi mahdollisimman kauan niin olisi yhteiskunnan kannalta vastuullisempaa varautua näihinkin riskeihin mahdollisimman etukäteen jopa satoja vuosia eteenpäin sen sijaan että sitten myöhemmin tulevat sukupolvet joutuvat näitä riskejä riskejä kustantamaan ja ja kadutaan että tulipa rakennettua sinne missä nyt sitten aallot liplattavat suurin piirtein rappusilla eli tämä on vakava asia ja ja tietysti jos katsotaan koko maailman mittakaavassa tulvien ja meritulvien yleistymistä niin satoja miljoonia ihmisiä asuu sellaisilla alueilla joidenka ennakoidaan jäävän jopa kokonaan vedenpinnan alle lähivuosisatojen lähivuosisatojen kuluessa eli

puhemies täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarpeesta ja vesienhallinnan monista ulottuvuuksista ja haasteista haluan painottaa sitä että on tärkeää että niin ilmastonmuutoksen torjuntatoimissa kuin hallintatoimissakin tukeudutaan vahvasti tutkittuun tietoon vain siten me pystymme kestävästi vähentämään päästöjä ja sopeutumaan niihin vaikutuksiin jotka täällä jo ovat tässä edustajat honkonen ja ja vestman ottivat esiin kaupunkisuunnittelun merkityksen jonka itsekin mainitsin omassa puheessani tiivistä kaupunkia voidaan tehdä monella tavalla ja hulevesien hallinnan kannalta tärkeää on erityisesti riittävästä kaupunkivihreästä ja siitä ettei ole liikaa pintaa joka joka ei läpäise vettä pääkaupunkiseudun kunnat kuntayhtymät ja muut seudulliset toimijat ovat jo tehneet yhteisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian se ulottuu vuodelle kaksituhattakaksikymmentä ja siinä on nimenomaan näitä sopeutumistoimia selvitetty ja uusia sopeutumistoimenpiteitä valmistellaan just parhaillaan uudella ohjelmalla joka valmistuu vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä joten kyllä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla näihin huoliin huoliin on herätty ja ja varaudutaan mutta toki totta on että varmastikin sitä varautumisen tasoa on edelleen tarpeen lisätä

arvoisa puhemies erittäin hyvää keskustelua ja erittäin hyvä laki kunnillahan on tämä kaavoitusmonopoli ja kunnilla on myöskin velvollisuus kehittää vesihuoltoa nykytilannetta vastaavaksi tulvat uhkaavat meidän vesihuoltoamme niin kuin täällä on jo siihen viitattu ja erittäin tärkeää olisi nyt että kunnilla olisi osaamista vastata näihin tulevaisuuden haasteisiin tällä hetkellä halutaan tiivistä halutaan korkeaa halutaan sellaista jolla ei vastata tulevaisuuden tässä kuntien ohjeistaminen ja ohjaaminen on tietenkin aivan keskeisessä roolissa en haluaisi tietenkään lähteä puuttumaan mutta osaamista täytyy vahvistaa nykyinen vesihuollon infran korjausvelka esimerkiksi on aivan kestämätön ja sitten se tilanne että kuinka näissä vesiyhtiöissä sitten näihin infrakorjauksiin ylipäätänsä puututaan tämä tilanne on kokonaisvaltainen ja meidän täytyy kaikkien ottaa se se vakavasti vesihuolto on

ylipäätänsä globaalistikin meidän puhtaat vedet meidän maanviljelyskelpoiset maat nämä ovat aivan keskeisessä asemassa kun me sopeudumme ilmastonmuutoksen kun me haluamme pitää suomen kunnossa

arvoisa puhemies olen kuunnellut tätä hyvää keskustelua ja haluaisin omalta osaltani tässä todeta että kun aikanaan työskentelin valtiolla silloisessa lääninhallituksessa tehtävissä joihin liittyi varautuminen niin silloin puhuttiin tämmöisestä terminologiasta kuin erityistilanteet ja oli varautumissuunnitelmat hyvin monenlaisiin erityistilanteisiin oli luonnollisesti ydinvoimalaonnettomuutta ja montaa muuta mutta yleensä kun näitä varautumisasioita suunnitellaan mietitään sitä riskin todennäköisyyttä ja sitten jos tapahtuu niin mietitään sitä kuinka vakavasta asiasta on kysymys

kolmekymmentä vuotta ja kun hän tuli sieltä suomeen niin hän sanoi että kyseisessä tieteellisessä tutkimusyhteisössä suunniteltiin kasveja jotka kestävät paremmin ilmastonmuutosta silloin minä aloin ottaa tosissaan sen että jos ei kysymys enää olekaan siitä että käymme akateemista keskustelua

arvoisa puhemies tässä on käyty hyvä keskustelu tulvista ja varautumisesta ja tässä loppupuolella kääntyi keskustelu myöskin tähän rakentamiseen ja ja kaupunkisuunnitteluun ajattelen myöskin näin että sään ääri ilmiöt ovat meillä tätä päivää ne ovat tulevaisuutta ja niihin meidän tulee kyetä varautumaan nykyistä paremmin se näkyy meillä tulvien ohella muun muassa sisäilma asioissa se näkyy myöskin niin että meillä ihan muutama viikko sitten omassa kotikaupungissani tampereella rinnemaa romahti talon alta ja meillä saattaa olla monenlaisia tällaisia yllättäviä tilanteita edessä joihin meidän pitäisi pystyä entistä paremmin kaupunkisuunnittelussa varautumaan ja halusin nostaa tämän puheenvuorossani ihan siksi että tiedän että meillä suomen yliopistoissa tehdään tällä hetkellä erittäin hyvää tutkimusta esimerkiksi siitä mitkä ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät rakentamisessa ja ja miten ne tulisi ottaa huomioon ajattelen että sitä tietoa meidän tulisi nykyistä paremmin hyödyntää myöskin suunnittelussa niin täällä valtion puolella kuin kaupunkisuunnittelunkin puolella

arvoisa puhemies en ajatellut käyttää tästä puheenvuoroa mutta tämä on innostavaa keskustelua loppujen lopuksi ollut koska täällä keskustellaan hyvin hyvin tärkeistä asioista ja minäkin haluan kiinnittää huomion enemmän tähän tulevaisuuteen sopeutumiseen tällä hetkellähän kestävästä kehityksestä ja ilmaston lämpenemisestäkin puhutaan liian kapea alaisesti ja kestävän kehityksen indikaattoreitakin tarkastellaan erillään toisistaan eli enemmän pitäisi puhua ilmastokestävyydestä ja sen tukemisesta ja enemmän pitäisi keskittyä myös ilmastopolitiikan laajaan kokonaisuuteen ja sen vaikutuksiin kansantalouteen työllisyyteen ja hyvinvointiin eli meidän tulisi puhua sopeutumisesta ilmastonmuutokseen kuten täällä hyvin on monessa puheenvuorossa tuotu esille tämä edellyttää muun muassa taloudellisten ja terveydellisten riskien kiihkotonta tunnistamista ja tunnustamista ja nimenomaan tutkittuun tietoon pohjautuen ei mututuntumalla jos me me panostamme enemmän sopeutumistoimien suunnitteluun ja toimeenpanoon niin myöskin ilmastonmuutoksen haitallisia seurauksia on mahdollista rajoittaa nykyistä tehokkaammin tämä näkökulma olisi huomioitava kaikessa tässä keskustelussa myös

arvoisa puhemies kiitos todellakin erittäin hyvästä ja monipuolisesta keskustelusta intouduin minäkin ottamaan puheenvuoron juuri kuunneltuani muiden puheenvuoroja mitä tulee tähän näkökulmaan jonka edustaja mäkisalo ropponen toi esille politiikassa pitäisi kyetä nimenomaan politiikkajohdonmukaisuuteen eli siihen että esimerkiksi kestävän kehityksen kohdalla pitäisimme mielessä kestävän kehityksen tavoitteet kaikilla politiikan osa alueilla se olisi kaikkein paras tapa varmasti saavuttaa myös niitä kestävän kehityksen tavoitteita joihin suomi on sitoutunut ja viittaan esimerkiksi agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteisiin meillä esimerkiksi tarkastusvaliokunnassa on otettu tämä asenne että kun kirjoitamme mietintöjä ja lausuntoja erilaisista raporteista niin tarkastelemme nimenomaan miten tämä politiikkajohdonmukaisuus toteutuu esimerkiksi juuri kestävän kehityksen kohdalla

arvoisa puhemies ilmastonmuutos lisää sään ääri ilmiöitä joista täällä on puhuttu paljon ja hyvin myös tulvat aiheuttavat vahingollisia seurauksia turvallisuudelle ympäristölle yhteiskunnan infralle taloudelliselle toiminnalle ja jopa kulttuuriperinnölle kun puhutaan rakentamisesta ja rakennuksista joita meillä täällä on mikäli tulvariskeihin ei ole varauduttu tässä hallituksen esityksessä on hyvä hyvä pohja sille kuinka me lähdemme esimerkiksi maankäyttö ja rakennuslain uudistuksessa ottamaan huomioon näitä riskejä esimerkiksi hulevesitulvia voidaan hallita varaamalla kaavoituksessa hulevesille riittävästi alueita ja virtausreittejä ja maankäytön suunnittelua tukee järjestelmällinen tulvakartoitustyö jossa tulvakarttojen avulla annetaan viranomaisille ja kansalaisille tietoa tulva alueista täällä kun edustaja vestman otti esiin tämän meidän maankäyttö ja rakennuslain uudistuksen ja pelkäsi että siellä lähdetään tekemään uudistuksessa sellaisia linjauksia jotka jotka entisestään tiivistävät asutusta niin tässä tässä jäin miettimään hän nyt ei valitettavasti ole paikalla mitä hän mahtoi tällä tarkoittaa kyllähän kun puhutaan maankäyttö ja rakennuslain uudistuksesta niin

ja kaikki siihen liittyvät kaupungistumiset ja ja muut muut meillä tässä lain uudistuksessa otetaan huomioon ja kyllä minä näkisin että tämä ei ole se riski että meillä asuminen keskittyy kaupunkeihin meillä on enemmän riski jos emme varaudu siihen mitä nämä sään ääri ilmiöt meille

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa puhemies käsittelyssä on tosiaan valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista eduskuntavaaleissa tarkastusviraston vaalirahoituslaissa säädetyn valvontatehtävän kohteena on siis ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen eli lain pykälien viisi viiva kahdeksan muodostama kokonaisuus lain muiden säännösten valvonta ei kuulu tarkastusviraston tehtäviin esimerkiksi lain neljännessä pykälässä tarkoitetut ehdokkaan vaalirahoituksen rajoitukset eivät kuulu tarkastusviraston valvontakokonaisuuteen vaan poliittisen vastuun piiriin vaalirahoituslakia valmisteltaessa on haettu tasapainoa riittävän sääntelyn ja sääntelyn aiheuttamien kustannusten ja erilaisten haittojen välillä pyrkimyksenä on ollut vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen ja myös vaalikampanjoiden kulujen kasvun hillitseminen kaikki ilmoitusvelvolliset yhteensä kaksisataaseitsemänkymmentäseitsemän jättivät vaalirahoitusilmoituksen suurin kampanja oli euromäärältään sataviisitoistatuhattaviisisataaneljäkymmentäseitsemän euroa ja pienin kolmesataakahdeksan euroa kampanjakulujen keskiarvo oli kolmekymmentäneljätuhattaseitsemänsataaseitsemänkymmentä euroa kampanjan keskimääräiset kulut ovat hieman laskeneet seitsemälläsadallakahdeksallakymmenelläviidellä eurolla nimittäin edellisiin vaaleihin verrattuna valiokunta tulee myös jatkossa seuraamaan tilanteen kehittymistä ulkopuolista tukea kampanjoihin saatiin kuusikymmentäkaksi prosenttia kokonaisrahoituksesta edellisissä vaaleissa ulkopuolisen tuen osuus oli viisikymmentäkuusi prosenttia ja vuoden kaksituhattayksitoista vaaleissa puolestaan viisikymmentäseitsemän prosenttia tarkastusviraston mukaan tukea oli otettu vastaan myös sellaisilta tahoilta joilta ei vaalirahoituslain neljännen pykälän mukaisesti saisi vastaanottaa tukea valvonnassa todetut tapaukset eivät ylittäneet tuhannenviidensadan euron tukirajaa jolloin tuki ja sen antaja on ilmoitettava vaalirahoitusilmoituksessa erikseen myös yhdeltä ja samalta tukijalta oli tukea vastaanotettu yli lain salliman kuudentuhannen euron rajan ennakkoilmoituksia teki

henkilöä eli neljäkymmentäkahdeksan prosenttia kaikista ehdokkaista lähes kaikki tekivät sen sähköisesti edellisissä vaaleissa viisikymmentäkuusi prosenttia teki ennakkoilmoituksen eli laskua on tapahtunut ennakkoilmoitusten suhteen tarkastusviraston johtopäätös on että viraston tietoon ei ole tullut seikkoja joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta mitä tulee lainsäädännön kehittämistarpeiden selvittämiseen vaalirahoituslakia ja puoluelakia on tarkistettu viimeksi vuonna kaksituhattaviisitoista tämän jälkeen valiokunta on mietinnöissään käsitellyt ehdokasmaksuihin ja kansanedustajamaksuihin liittyviä epäkohtia sekä vaalikampanjakulujen kasvua valiokunta totesi vuonna kaksituhattakuusitoista seuraavasti valiokunnan mielestä huoleen vaalikampanjoiden kulujen kasvusta ja siitä aiheutuvista kielteisistä vaikutuksista esimerkiksi ehdokkaaksi ryhtymiselle on syytä suhtautua vakavasti valiokunta pitää selvittämisen arvoisena ehdotusta toimivasta toimivasta kampanjakatosta joka tasaisi varainhankintaan liittyviä eroja ehdokkaiden välillä valiokunta palasi asiaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista käsitellessään kuntavaalien vaalirahoituksen valvontaa ja ja ehdotti tuolloin että hallitus tekee selvityksen asiasta valtioneuvosto on helmikuun lopussa asettanut parlamentaarisen työryhmän selvittämään vaalilain puoluelain ja vaalirahoituslain sekä tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita työryhmän toimikausi päättyy toukokuun lopussa kaksituhattakaksikymmentäyksi työryhmän selvitettävänä on iso joukko asioita ne koskevat muun muassa vaali ja puoluerahoituksen ilmoittamista koskevia säännöksiä ja käytäntöjä sen varmistamiseksi että ilmoitukset antavat oikean kuvan mahdollisia sidonnaisuuksia aiheuttavasta ulkopuolisesta rahoituksesta hallitusohjelman mukaan tarkoitus on myös lisätä puolue ja vaalirahoituksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vahvistamalla valtiontalouden tarkastusviraston oikeutta valvoa ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia ja saada tätä varten tietoja kolmansilta osapuolilta työryhmän tulee myös selvittää keinoja vahvistaa vaalirahoituksen ennakkotietojen ilmoittamista äänestäjille jo ennen vaaleja ja helpottaa kampanjatilin perustamista tulee myös ottaa huomioon eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä yksi kautta kaksituhattakahdeksantoista olevat ehdotukset koskien ehdokasmaksujen asemaa vaali ja puoluerahoituksessa ja tarkastusvaliokunta jää odottamaan työryhmän ratkaisuehdotuksia sekä niiden edellyttämiä säädösmuutoksia ja tulee palaamaan asiaan kun se käsittelee vaali ja puoluerahoituksen valvontaa koskevia tarkastusviraston kertomuksia valiokunnan kannanottoehdotus oli että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta kiitos
arvoisa herra puhemies kiitos valiokuntamme puheenjohtaja alanko kahiluodolle hyvästä esittelystä yksimielinen ja pyrimme yhteisen linjan valiokunnassa löytämään hyvien keskustelujen ja kuulemisten perusteella se mihin tämä mietintö päättyi ja mihin puheenjohtajammekin puuttui oli tämä kehittämistarpeiden selvittäminen siitä olen täsmälleen samaa mieltä että kaikilla pitää olla demokratiassa mahdollisuus osallistua taustasta ja resursseista riippumatta vaaleihin nyt valiokunta on aikaisemmin ottanut kantaa että tätä selvitetään ja valtioneuvosto on asettanut hallitusohjelman mukaisesti työryhmän selvittämään vaalirahoituslain kehittämistarpeita valiokunta jää näitä kannanottoja odottamaan tämän vaalirahakaton osalta muutama näkökulma vaikka demokratiaa kannattaa ja mahdollisuutta osallistua vaaleihin ilman muuta kannatan niin vaalirahakaton asettaminen ei ole aivan ongelmatonta tai ollenkaan niin ongelmatonta kuin voisi kuvitella ensinnäkin istuvilla kansanedustajilla on aina etulyöntiasema kun lähdetään eduskuntavaaleihin käytännössä kampanjakatto betonoisi istuvien kansanedustajien asemaa tämä sen takia että istuvat kansanedustajat pääsääntöisesti saavat enemmän näkyvyyttä tiedotusvälineissä kuin ehdolla olevat ei istuvat kampanjakatto voisi myös vaikuttaa siihen että muut kilpailukeinot vaaleissa lisääntyvät populistiset ulostulot ja alatyylinen kampanjointi saattaisivat lisääntyä kuten olemme nyt esimerkiksi usassa havainneet tosin se ei johdu kampanjakatosta sinänsä sitten tiedotusvälineitten asemasta tiedotusvälineet käyttävät merkittävää valtaa ja iso tiedotusväline iso toimija maakunnassa pystyy merkittävällä tavalla vaikuttamaan siihen kuka tulee valituksi tai kuka ei tule valituksi kampanjakatto muuttaa silloin sitä kilpailu asetelmaa erilaiseen moodiin jos yhtä kilpailutekijää eli esimerkiksi nyt kampanjakattoa lähdetään muuttamaan niin samalla pitää miettiä myös sitä miten erilaiset taustaryhmät järjestöt työnantajajärjestöt työntekijäjärjestöt erilaiset lobbausryhmät vaikuttavat ehdokkaiden näkyvyyteen miten arvotetaan esimerkiksi somenäkyvyys jos sitä lähtee iso liitto vyöryttämään trollimaisesti jonkun ehdokkaan puolesta tai käänteisesti jotain ehdokasta vastaan mikä hinta sillä on ja miten se lasketaan no niin aika taisi loppua mutta pääasia tuli sanottua kiitos
täältä pöntöstä saa sitten jatkaa jos haluaa pidempään puhua kuten tekee edustaja mäkisalo ropponen
kiitos puhemies toivottavasti nyt en kuitenkaan pitempään täältä puhu kiitos valiokunnan puheenjohtajalle hyvästä esittelystä ja kollega kiurulle hyvästä puheenvuorosta siinä oli todella tärkeitä asioita pohdittu joita on on syytä jatkossa myöskin miettiä otan kantaa tässä lyhyessä puheenvuorossani sekä eduskuntavaaleihin että seuraavassa asiakohdassa oleviin eu vaaleihin kuten puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan totesi niin vaalirahoituslaissa haetaan tasapainoa riittävän säätelyn ja säätelyn aiheuttamien kustannusten ja erilaisten haittojen välillä lain tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua valtiontalouden tarkastusviraston vaalirahoituslaissa säädetyn valvontatehtävän kohteena on ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista eduskunta ja eu vaaleissa kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahailmoituksen ilmoitusten oikeellisuuden varmistamiseksi tarkastusvirasto pyysi kaikilta ilmoitusvelvollisilta lisäselvityksenä vaalikampanjassa käytettyjen pankkien tiliotteet niiden avulla pyrittiin varmistumaan siitä että ulkopuolisilta saadut tukisuoritukset oli merkitty oikein näihin ilmoituksiin eduskuntavaaleissa yhtä lukuun ottamatta kaikki ilmoitusvelvolliset toimittivat tarkastusviraston pyytämät lisäselvitykset eu vaaleissa kaikki ilmoitusvelvolliset toimittivat lisäselvitykset tämän lisäksi tarkastusvirasto pyysi eduskuntavaaleissa yhdeksääkymmentäkahta ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta ja eu vaaleissa neljältätoista neljältätoista henkilöltä pyydettiin lisäselvitys ja se saatiin kaikilta kyse oli pääosin vain rahoitustietojen tarkennuksista ei mistään sen kummemmasta kaiken kaikkiaan yhteenvetona voidaan todeta että ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan kyllä nykyisin vastuullisesti ja se on se on toki positiivinen asia mutta arvoisa puhemies vaalirahoituslakia ja puoluelakia on tarkistettu viimeksi vuonna kaksituhattaviisitoista ja tämän jälkeen tarkastusvaliokunta on mietinnöissään käsitellyt ehdokasmaksuihin ja kansanedustajamaksuihin liittyviä epäkohtia sekä vaalikampanjakulujen kasvua valiokunta on valiokunta on ollut huolissaan siitä minkälaisia kielteisiä vaikutuksia kampanjakulujen kasvulla on eli vaikuttaako se esimerkiksi halukkuuteen ryhtyä ehdokkaaksi ja valiokunta ehdotti vuonna kaksituhattakuusitoista ja sitten uudelleen vuonna kaksituhattakahdeksantoista kampanjakattoa koskevan selvityksen tekemistä no hallitusohjelman mukaisesti valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen työryhmän selvittämään vaalilain puoluelain ja vaalirahoituslain sekä tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita ja tämä työryhmä aloitti toimintansa kahdeskymmenes päivä helmikuuta ja se työskentelee vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi toukokuun loppuun saakka työryhmän tehtävänä on selvittää muun muassa vaali ja puoluerahoituksen ilmoittamista koskevia säännöksiä ja käytäntöjä sen varmistamiseksi että ilmoitukset antavat oikean kuvan mahdollisia sidonnaisuuksia aiheuttavasta ulkopuolisesta rahoituksesta työryhmä selvittää myös keinoja vahvistaa vaalirahoituksen ennakkotietojen ilmoittamista äänestäjille jo ennen vaaleja ja helpottaa kampanjatilin perustamista samalla työryhmä pohtii myös tarkastusvaliokunnan ehdotuksia ehdokasmaksujen asemasta vaali ja puoluerahoituksessa ja kampanjakatosta arvoisa puhemies kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi tarkastusvaliokunta jää nyt odottamaan tämän työryhmän ratkaisuehdotuksia ja niiden edellyttämiä säädösmuutoksia ja palaamme asiaan kun käsittelemme vaali ja puoluerahoituksen valvontaa koskevia tarkastusviraston tarkastusviraston kertomuksia mielestämme asian seuraaminen on tärkeää

arvoisa puhemies haitari näiden kampanjoiden koossa on varsin suuri kolmestasadastakahdeksasta eurosta

euroon ulkopuolisen tuen osuus oli keskimäärin kuusikymmentäkaksi prosenttia koska kyse on kuitenkin lopulta aika suurista tukisummista suuressa osassa kampanjoita avoimuuden ja läpinäkyvyyden nimissä on erittäin hyvä että vaalirahoitusta valvotaan tulkitsen tätä raporttia kun luin että tämä tiliotteiden pyytäminen on koettu hyväksi varmennuskeinoksi ja on varmastikin hyvä jatkaa sen kanssa mutta kiinnitän huomiota siihen mitä keinoja olisi varmistaa se että myös lisäselvityspyyntöihin saataisiin kattavasti vastaukset nyt onneksi tässäkin oli vain yksi tapaus niin ettei tällaisia aukkoja jatkossa jäisi samoin se kannattaisi analysoida kun näytti olevan aika määrä jolta jouduttiin pyytämään tarkennusta tai lisäselvitystä mistä rahoituksen alakohdista niitä erityisesti jouduttiin pyytämään eli onko ohjeistusta syytä tarkentaa seuraavaa kertaa vasten joltain osin ihan turhan työn välttämiseksi molemmin puolin mitä sitten näihin mahdollisiin isompiin linjauksiin tulee kuten kampanjakattoon niin tervehdin ilolla sitä että näitä lainsäädännön kehittämistarpeita selvittämään on perustettu tämä parlamentaarinen ryhmä tämä kampanjakatto sinällään ei ole yksiselitteinen asia edustaja kiuru täällä analysoi sitä vallan hyvin se ei ole yksiselitteinen yksiselitteinen asia ei suuntaan eikä toiseen siinä on asioita jotka puhuvat molempiin suuntiin ja ja siksi on hyvä että sitä lähdetään nyt analysoimaan ihan juurta jaksain ja tehdään päätökset tietoon perustuen

arvoisa puhemies demokratiassa kaikilla pitää olla taustasta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta mahdollisuus osallistua vaaleihin todellisuudessa osallistumismahdollisuudet ovat kuitenkin tällä hetkellä vahvasti jakautuneet sosioekonomisen taustan mukaan käytetty kampanjarahoitus ennakoi vahvasti läpimenomahdollisuuksia koulutetuimmilla ja varakkaimmilla on paremmat lähtökohdat käydä kampanjaa ja parhaat mahdollisuudet tulla valituiksi kampanjan keskimääräiset kulut ovat raportissa kerrotun mukaan hieman laskeneet edellisiin vaaleihin verrattuna kuten tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja tuossa alustuksessa kertoi mutta edelleen kampanjakulut ovat tavallisen kansalaisen vuositulojen verran ja se on aivan liikaa suurin kampanja oli euromäärältään sataviisitoistatuhattaviisisataa euroa ja kampanjan kulujen keskiarvo oli kolmekymmentäneljätuhattaseitsemänsataaseitsemänkymmentä euroa on siis erittäin hyvä että tarkastusvaliokunta tulee jatkossakin seuraamaan tilanteen kehittymistä ja on myös erinomaista valtioneuvosto on nyt asettanut pääministeri marinin hallituksen ohjelmassa tarkoitetun parlamentaarisen työryhmän selvittämään vaalilain puoluelain vaalirahoituslain ja tarvittaessa muutakin poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita tämän työryhmän tulisi ottaa huomioon myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä olevat ehdotukset koskien ehdokasmaksujen asemaa vaali ja puoluerahoituksessa ja kampanjakatosta muistutan tässä kohtaa edustaja honkasalon viime vuonna tekemästä lakialoitteesta koskien kampanjakattoa hänen aloitteessaan esitettiin että lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta lisättäisiin vaalikohtainen kampanjakatto joka olisi kunnallisvaaleissa seitsemäntuhattaviisisataa eduskuntavaaleissa kolmekymmentätuhatta ja europarlamenttivaaleissa viisikymmentätuhatta euroa edelleen kannattaisin tämänsuuntaisia linjauksia lopuksi totean että vaalirahoitusta koskevan ennakkoilmoituksen muuttaminen vapaaehtoisesta pakolliseksi olisi erittäin tervetullut avoimuuden ja myöskin kansalaisten tiedonsaannin kannalta todella kannatettavaa

tämä tarkastusviraston kertomus on hyvä ja mielestäni keskustelu asiasta täällä salissa on edustaja kiuru nosti esiin tämän problematiikan tai ei problematiikan mutta asian tästä kampanjakatosta jos meille hypoteettisesti tulisi kampanjakatto mitä se tarkoittaisi niille ehdokkaille he rupeaisivat katsomaan mihin rahat kannattaa laittaa ja tällä hetkellä itse asiassa tämmöinen kohdistettu facebook mainonta on on hyvin tärkeässä roolissa mikä olisi taas pois itse asiassa meidän kaupalliselta medialta sanomalehdiltä joille itse asiassa nämä kampanjat ovat hyvinkin suuri tulonlähde joten tietyllä lailla jos me menisimme me voisimme vahingossa jopa meidän sananvapauttamme rajoittaa nimittäin nykyinen kaupallinen media ei voi suomessa hyvin ja sitä kautta nämä tulonlähteet ovat heille erittäin tärkeitä ja tämäkin pitää pitää mielessä tässä on monta puolta

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta ja kuten äskenkin valiokunnan puheenjohtaja alanko kahiluoto

puhemies tosiaan tästä europarlamenttivaaleja koskevasta valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta voi todeta että myös se perustuu valvontatehtävään joka perustuu lakiin en ryhdy kertaamaan samoja pykäliä jotka äsken äsken esittelin myös tässä on tavoitteena sama että haetaan tasapainoa riittävän sääntelyn ja puolestaan sääntelyn aiheuttamien kustannusten ja haittojen välillä pyrkimyksenä avoimuuden lisääminen vaalikampanjoiden kulujen kasvun hillitseminen vaalirahoituslain mukaan ilmoitusvelvollinen vastaa ilmoituksensa sisällöstä ilmoitusvelvollisuutta on laajennettu edellisten europarlamenttivaalien jälkeen ja nyt ilmoitusvelvollisuus koskee myös toista varaedustajaa valiokunta teki tätä asiaa koskevan ehdotuksen edellisiä europarlamenttivaaleja koskevan mietinnön yhteydessä tarkastusvaliokunta pitääkin nyt hyvänä että ilmoitusvelvollisuutta on europarlamenttivaaleissa laajennettu kesken kauden ensimmäisen varasijan ulkopuoleltakin nousseella on ilmoitusvelvollisuus ja tältä osin vaalirahoituksen avoimuus on parantunut kaikki ilmoitusvelvolliset kaksikymmentäseitsemän henkilöä jättivät vaalirahoitusilmoituksen ilmoitusvelvollisten kampanjakulut vaihtelivat tarkastusviraston mukaan erittäin paljon suurin vaalikampanja maksoi kaksisataakolmetuhattaseitsemänsataakahdeksankymmentäviisi euroa ja pienin kampanja viisisataaneljäkymmentäkaksi euroa kampanjakulujen keskiarvo oli noin viisikymmentäkuusituhattakahdeksansataakahdeksankymmentä euroa ulkopuolista tukea oli kuusikymmentäyksi prosenttia kokonaisrahoituksesta tarkastusviraston mukaan tukea oli otettu vastaan myös sellaisilta tahoilta joilta ei vaalirahoituslain neljännen pykälän mukaisesti saisi vastaanottaa tukea yksi valvonnassa todettu tapaus ylitti tuhannenviidensadan euron tukirajan jonka ylityttyä tuki ja sen antaja on ilmoitettava vaalirahoitusilmoituksessa erikseen ennakkoilmoituksen teki kahdeksankymmentäkahdeksan henkilöä edellisissä vaaleissa kuusikymmentäyksi prosenttia jätti ennakkoilmoituksen ja ilmoitusvelvollisista kuusikymmentäviisi prosenttia tällä kertaa prosentit olivat kolmekymmentäkolme prosenttia kaikista ehdokkaista ja kolmekymmentä prosenttia ilmoitusvelvollisista eli laskua on tapahtunut ennakkoilmoitusten suhteen tarkastusviraston johtopäätös on että viraston viraston tietoon ei ole tullut seikkoja joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta mitä tulee lainsäädännön kehittämistarpeisiin europarlamenttivaaleja koskevan ilmoitusvelvollisuuden ja sitä koskevan tarkastelun suhteen niin totean aivan aivan samat asiat kuin äskeisen eduskuntavaaleja koskevan mietintömme kohdalla elikkä myös myös tätä koskee se että hallitus on nimittänyt parlamentaarisen työryhmän joka joka tarkastelee kaikkia lainsäädännön kehittämistarpeita ja valiokunta jää odottamaan työryhmän ratkaisuehdotuksia ja niiden edellyttämiä säädösmuutoksia sekä tulee palaamaan asiaan kun se käsittelee vaali ja puoluerahoituksen valvontaa koskevia tarkastusviraston kertomuksia

ehdotamme valiokunnan kannanottoehdotukseksi että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

avaa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja

arvoisa puhemies lakialoitteessani esitän että nuorisolakiin ja liikuntalakiin lisätään valtakunnallisten avustusten myöntämisperusteiden edellytyksiin vaatimukset siitä että nuorisolain soveltuessa nuorten ja liikuntalain soveltuessa alaikäisten kanssa toimiva järjestö sitoutuu tupakka ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihteiden käytön ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan kiitokset kaikille edustajille jotka ovat yli puoluerajojen ottaneet osaa tähän lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään aloitteeseen arvoisa puhemies huumeisiin kuolleiden määrä on jatkuvasti kasvanut erityisesti nuorten kohdalla nuorten huumekuolemia on jopa kymmenen kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten vuonna kaksituhattakahdeksantoista melkein sata alle vuotiasta menehtyi huumeisiin tämä on järkyttävän suuri määrä menetettyjä nuoria elämiä ja ne ovat aiheuttaneet suuren surun läheisille perheille ja koulukavereille onkin hälyttävää huomata että samaan aikaan suhtautuminen huumeisiin nuorten keskuudessa löystynyt ja siitä puhutaan positiiviseen sävyyn jokainen nuori joka menetetään päihteille on jonkun lapsi sisar tai ystävä ja menetetty mahdollisuus lisäksi nuorten räjähdysmäisesti lisääntynyt nuuskan käyttö on huolestuttavaa nuuska ja tupakka aiheuttavat merkittävän riskin syöpä verisuoni ja keuhkotaudeille nuuska sisältää lukuisia syöpävaarallisia aineita ja raskasmetalleja jotka altistavat suun ja nielun alueen syöville näistä riskeistä harva nuori tai edes aikuinen on tietoinen nikotiini on hyvin myrkyllinen kemikaali ja synnyttää käyttäjälle nopeasti voimakkaan riippuvuuden vuonna kaksituhattayhdeksäntoista pojista kymmenen prosenttia ja tytöistä kolme prosenttia käytti päivittäin nuuskaa esimerkiksi suomen syöpäyhdistyksen selvityksessä nuuskan käyttö liitetään usein urheiluun ja erityisesti joukkueurheiluun lapsille ja nuorille urheilijat ja valmentajat ovat usein idoleita joten heidän toiminnallaan ja suhtautumisellaan päihteisiin on merkittävä vaikutus sosiaali ja terveysministeriö asetti kesäkuussa kaksituhattaseitsemäntoista työryhmän esittämään esityksiä lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi jotka edistävät ja tukevat tupakka ja nikotiinituotteiden käytön loppumista vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä yksi ryhmän ehdotuksista oli tupakoinnin ehkäisyn ottaminen mukaan nuoriso ja liikuntatoimintaan yhdeksi valtakunnallisten avustusten jakamisen perusteeksi voitaisiin valita sitoutuminen tupakka ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn jota tässä lakialoitteessani ehdotan olisi hyvä alku hyviä käytäntöjä ehkäistä nuorten tupakointia tulee levittää toki nuorisotyössä mutta tarvitaan muutakin pitäisi olla päivänselvää että valtionavusteisten nuoriso ja liikuntajärjestöjen tulee sitoutua toiminnassaan myös päihteettömyyteen väestötasolla nuorten tupakointi on vähentynyt mutta valitettavasti sitä on edelleen ja tyttöjen osuus on kasvanut ja samalla sen käyttö on keskittynyt alempaan sosioekonomiseen ryhmään nuuskan käyttö on kasvanut sekä tytöissä että pojissa nuuskan käyttö on yleisempää urheilevilla erityisesti joukkuelajeja harrastavilla pojilla lasten ja nuorten parissa toimivat liikunta ja nuorisojärjestöjen toimijat ja urheilijat ovat tärkeitä roolimalleja lapsille ja nuorille
nuorten kasvua kokonaisvaltaiseen ja päihteettömään urheilijan elämäntapaan on tukea jo harrastuksen alkumetreiltä lähtien terveyttä edistävien toimijoiden tulee edelleen tukea lajiliitoissa ja urheiluseuroissa tehtävää työtä urheiluseurojen ja järjestöjen vaikutus nuorten elämään on suuri ja tältä osin haluan tarkentaa sekä nuoriso että liikuntalakia

on sitoutuminen tupakka ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihteiden käytön ehkäisemiseen toiminnassaan

muiden päihteiden käytön ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan arvoisa puhemies järjestöt ja seurat ovat avainasemassa lapsille ja nuorille esimerkin näyttäjinä julkisen toimijan vastuu ei pääty rahan myöntämiseen jos avustusta saaneen järjestön toiminnassa nousee esille myöhemmin avustusten kriteerien rikkomista niihin on oltava rohkeutta myös jälkikäteen puuttua

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja laiholle lakialoitteesta pohdin tässä puheenvuorossani aloitteen sisältöä ja siihen liittyvää tärkeää teemaa hieman yleisemmällä tasolla urheilu liikunta ja nuorisojärjestöillä on perinteisesti katsottu olevan suuri merkitys kansakunnan liikuttajana ja terveellisten elämäntapojen edistäjänä kansallisen identiteetin nostattajana sekä lasten ja terveiden elämäntapojen katsotaan olevan yksi organisoidun organisoidun järjestökentän keskeisistä tavoitteista mihin myös monet järjestöt ovat sitoutuneet päihdetyöllä tarkoitetaan toimintaa jonka tavoitteena on lisätä terveyttä turvallisuutta ja hyvinvointia tähän pyritään edistämällä terveellisiä elintapoja ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa päihteitä joiden käyttöön ja haittoihin ehkäisevällä työllä vaikutetaan ovat esimerkiksi alkoholi huumausaineet nuuska

eivät synny tai elä tyhjiössä erillään muusta yhteiskunnasta ja sen muista toimijoista ympäristöllä on merkittävä toimintaa muokkaava vaikutus alkoholi tupakka ja muita päihdehaittoja ehkäisevä työ urheilu liikunta ja nuorisojärjestöissä on yksi esimerkki yhteiskunnan ja järjestöjen vuorovaikutteisesta toiminnasta yhteiskunnan eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen voidaan nähdä suurena voimavarana myös ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kannalta järjestöt yhdessä muodostavat laajan toimijakentän ja viestintäverkoston jonka maksimaalinen hyödyntäminen mahdollistaisi valtavan potentiaalin eri toimintojen tehostamiseksi keinot päihdehaittojen ehkäisyyn riippuvat siitä millä tasolla järjestö toimii valtakunnalliset kattojärjestöt pyrkivät luomaan eettisiä ohjeita edunvalvontajärjestöillä on merkittävä rooli sellaisten yhteistyömuotojen ja ympäristöjen rakentamisessa joissa jäsenistölle tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen valtakunnalliset liitot ovat oman lajinsa lippulaivoja ne määrittävät suurelta osin pelisääntöjä ja eettisiä arvoja jotka konkretisoituvat käytännön toimiksi osana oman ryhmän toimintaa säännöt ja ohjeet konkretisoituvat paikallisten seurojen järjestöjen toiminnassa arvoisa puhemies keskustelu päihdeasioista seuroissa ja järjestöissä on usein luonteeltaan opetusmaista ja valistavaa tällaisessa toiminnassa korostuu yksittäisten ohjaajien ja valmentajien vastuu tiedon välittämisessä alan toimijoiden kasvatuksellisen roolin painottaminen muun järjestössä tehtävän ehkäisevän päihdetyön ohella edellyttää muutamien tärkeiden asioiden huomioimista ensinnäkin on luotava riittävät puitteet ja työvälineet joilla valmentajia ja ohjaajia tuetaan edellytyksenä on myös näiden henkilöiden aito sitoutuminen ja vastuunotto oman käytöksensä ja tapojensa suhteen sekä myös rohkeus puuttua joissa yhteisiä toimintasääntöjä rikotaan lisäksi tarvitaan vuoropuhelua järjestötoimijoiden ja vanhempien välillä erityisesti lasten ja nuorten osalta urheilu liikunta ja nuorisojärjestöjen kautta ehkäisevällä päihdetyöllä on valtava potentiaali sillä järjestötoiminnalla tavoitetaan todella merkittävä osa väestöstä esimerkiksi urheiluseuratoiminta tavoittaa eri mittaustapojen mukaan seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä prosenttia nuorista ennen kahdenkymmenen vuoden näiden pohdintojen jälkeen on tärkeää että keskustelu jatkuu lakialoite tuo esiin aivan oikean tavoitteen tavoitteen joka tähtää yhä terveellisempään turvallisempaan ja hyvinvoivempaan yhteiskuntaan nykyisessä nuorisolaissa terveiden elämäntapojen esillä laajemmin kuin pelkästään alkoholi tupakka tai ylipäätään nikotiinituotteiden osalta se on totta kai hyvä asia liikuntalain tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lisäksi näiden tavoitteiden toteutumisen lähtökohdaksi on laissa kirjattu terveet elämäntavat arvoisa puhemies se tarvitaanko lain muuttamista sen täydentämistä vai ylipäätään lisääntyvää keskustelua on hyvä pohdinnan paikka se on tämän lakialoitteen ansio
arvoisa

puhemies edustaja

on aivan ehdottoman tärkeää että voisimme entistä paremmin ehkäistä niin nuorten kuin myös

iso vastuu ja siksi on erittäin tärkeää että keskustelemme nyt aiheesta kiitän asian esille päihteiden aiheuttamista ongelmista myöskin tupakkatuotteiden aiheuttamista ongelmista niin kansantaloudelle kuin ihmisille meillä puhutaan yhteiskunnassa liian vähän vastikään yle uutisissa kerrottiin että suurin osa lasten huostaanotoista johtuu vanhempien

erityisesti huumeiden ja lääkkeiden päihdekäyttö on entistä isompi ongelma koko suomessa mutta edelleen myös alkoholi aiheuttaa yhteiskunnalle miljardiluokan kustannukset ja myös valtavasti inhimillistä kärsimystä edustaja laihon aloite koskee järjestötoimintaa ja edustaja kivisaari hyvin tuossa kuvasi sitä miten miten valtavat mahdollisuudet siellä puolella on vaikuttaa meidän nuorten ja lasten elämäntapoihin nuoret ja lapset ovat tulevaisuuden aikuisia joten se kasvatustyö jota nyt heidän keskuudessaan teemme sitten näkyy näkyy tulevaisuudessa myös aikuisten elämässä entistä vahvemmin muutoinkin meidän olisi hyvä elämän eri osa alueilla kotona ja erilaisissa harrastuksissa ohjata nuoria päihteettömään elämäntapaan ennen kaikkea mielestäni meillä niin tupakka kuin päihdepolitiikassa tulisi muistaa se että lapsen ja nuoren elämä ja hyvinvointi lähtee aina aina sieltä kodista ja perheestä myös kodeissa ja perheissä tehtävää tehtävää työtä on tärkeä tukea tällä hetkellähän meillä on se valtava ongelma että liian liian monella vanhemmalla on on päihteiden päihteiden kanssa ongelmia olen erittäin iloinen siitä että hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen että me me pyrimme kaikin tavoin edistämään tupakkatuotteiden käytön vähenemistä ja vähentämään päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja kiinnitämme myös muihin riippuvuuksiin huomiota äskettäin valmistui mielenterveysstrategia jonka alla myöskin päihteidenkäytön vähentämistä vähentämistä linjataan ja myöskin päihdestrategia on erikseen päivityksessä hallituksen linja on oikea ja tässä työssä tarvitaan erilaisia näkökulmia ja ja yli puoluerajojen yhteistyötä jotta pystymme parantamaan meidän lasten ja nuorten elämänlaatua

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja laiholle tästä lakialoitteesta saamme jälleen tärkeän asian keskusteluun tänne eduskuntaan nuoria huumeidenkäyttäjiä on suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin kertoi duodecimin duodecimin lehdessä julkaistu tuore tutkimus viime viikolla vaikka nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt huolta herättää nuuskan ja huumeiden käytön lisääntyminen nämä asiat tulee ottaa vakavasti kansanterveydellisestä näkökulmasta tarvitsemme tehokkaita keinoja meidän tulisi rohkeasti ottaa kokeiluun uusia toimintamalleja ja säädöksiä ongelman ratkaisemiseksi yksi sosiaali ja terveysministeriön vuonna kaksituhattaseitsemäntoista asettaman tupakka ja nikotiinipolitiikan työryhmän ehdotuksista oli juuri tämä aloitteessakin ehdotettu että valtakunnallisten avustusten jakamisen yhdeksi avustusperusteeksi lisätään sitoutuminen tupakka ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn ministeriö sai yhteensä kuusikymmentäneljä lausuntoa ja niistä lapsiasiavaltuutettua lainaten lapset ja nuoret ottavat helposti vaikutteita toisiltaan mutta myös nuoren kohtaamat aikuiset vaikuttavat nuorten asenteisiin tupakkaa ja nuuskaa

nuorten päihteidenkäytön ehkäisemisessä olisi minusta tärkeää että nuoriso ja urheiluseurat huomioivat oman vaikutusvaltansa nuoren elämässä sekä tiedostavat urheilukulttuurin vastuun ja myös oman vastuunsa alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden eläkeläisten määrä kasvaa suomessa vaikka lukumääräisesti nuorten eläkkeensaajien määrä ei ole vielä kovin suuri suunta on kuitenkin huolestuttava tutkimusten mukaan varhaisen eläkkeellesiirtymisen riskitekijänä muun muassa päihdeongelmat päihteettömyydellä voimme edesauttaa nuoria mutta myös muita väestömme ikäryhmiä ikäryhmiä pysymään työkykyisenä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy suomessa vuosittain noin kaksikymmentätuhatta henkilöä ja tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkettä saavia on kuusi prosenttia työikäisestä väestöstämme ennalta ehkäisevä työ on tässäkin ongelmassa halvempaa ja inhimillisempää kuin näiden ongelmien korjaaminen myöhemmin

arvoisa puhemies edustaja laihon tekemä lakialoite on kannatettava useat tutkimukset ovat jo vuosikymmenten ajan todistaneet ja vahvistaneet ymmärrystämme päihteiden haittavaikutuksista ihmisten terveyteen ja kehitykseen varsinkin lasten ja nuorten osalta kouluikäisten nuorten päihteiden käytöstä olemme saaneet huolestuttavaa tietoa myös kouluterveyskyselyiden kautta vaikka humalahakuinen juominen on yleisesti ottaen vähentynyt niin nuorten tupakan ja alkoholin käyttö ei näytä enää vähentyvän kuten aikaisemmin lisäksi nuuskan käyttö on lisääntynyt kaksituhattakymmenen luvulta lähtien myös tytöillä päivittäistä tai silloin tällöin käyttöä on kuusitoista viiva kahdeksantoista vuotiaista tytöistä noin ja pojista noin viidellätoista prosentilla muun muassa nämä tiedot ilmenevät kaksitoista viiva kahdeksantoista vuotiaita koskevasta nuorten terveystapatutkimuksesta viime vuodelta vaikka lakialoite on kannatettava on syytä kiinnittää erityistä huomiota muutamiin seikkoihin on tärkeää huolehtia siitä että nuorta joka mahdollisesti on jäänyt kiinni esimerkiksi tupakkatuotteiden käytöstä nuorisojärjestössä tai liikuntajärjestössä ei suljettaisi järjestön toiminnan ulkopuolelle

se että opitaan olemaan ja saa olla porukassa ilman päihteitä on tärkeää järjestöillä olisi hyvä olla aiempaa enemmän osaamista ja vastuuta valistustyöstä jossa korostuvat terveet elämäntavat ja päihteettömyys tämän lakialoitteen myötä järjestöt sitoutuisivat tupakka ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihteiden käytön ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan sanktiomalli rahoituksen kautta ei mielestäni sovi tässä järjestöille ja toimijoille kannustimeksi oleellista on nuorisotoimijoiden osaamisen kehittäminen valistuksen lisääminen selkeät linjaukset ja toimintaohjeet joita tavoitellaan ja joiden toteutumista seurataan nuorille tulee olla tarjolla osallistumisen mahdollisuuksia matalalla kynnyksellä ja entistä enemmän myös apua ja neuvontaa päihteistä päihteistä irtipääsyyn hallitusohjelmassakin on sitouduttu siihen että liikunnallisuutta painonhallintaa tervettä ravitsemusta ja päihteettömyyttä edistetään laaja alaisesti osana nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja että puututaan nuorten päihteiden käyttöön sekä peliriippuvuuteen ja taataan nuorille tasapuoliset mahdollisuudet tukeen raittiusliikkeessä aikoinaan aktiivisesti toimineen isoisäni periaatteiden hengessä uskon että valistuksella ja kasvatuksella voidaan saada paljon aikaan

arvoisa puhemies vielä jokin aika sitten toimin yläkoulu ja lukio opettajana ja nimenomaan sille ikäluokalle otetaan ratkaisevat askeleet tupakkatuotteiden ja erilaisten päihteiden kokeilemisessa tuon ikäluokan opettajana jouduin aika usein ihmettelemään kuinka erityisesti jääkiekkoilevien nuorten miesten keskuudessa nuuskaamista pidettiin varsin asiaankuuluvana osana kyseistä harrastamiskulttuuria muuten kyllä treenattiin ja harjoiteltiin terveellisiä elämäntapoja mutta suopea suhtautuminen nuuskan käyttöön rikkoi tuota muuten myönteistä lajikuvaa vakuutuinkin siitä että jääkiekkopojilla oli suojanaan lajin parissa työskentelevien aikuisten hiljainen suostumus tai ainakin läpi sormien katsominen pienimmän haitan periaatteella tupakka ei kuulu urheilevien nuorten maailmaan niinkään mutta nuuskan mielikuva onkin ongelmaisempi valitettavan huonoa mallia näyttävät jääkiekon ammattilaiset jotka nuuskaavat ja joita nuoret ihailijat haluavat sitten jäljitellä nuuskaa on tuolla pohjoisessa ruotsin rajan läheisyydessä helppo hankkia ja tuoda sitten omalle alueelle laajaan levitykseen tässä yhteydessä haluankin

sanoa että nuuskan vapauttaminen myös suomessa valvottuun myyntiin tupakan tavoin veisi ruotsilta vääränlaisen kilpailuedun edustaja laiho ehdottaa että valtion tukeen urheilu ja harrastusporukoille kytkettäisiin sitoumus suhtautua kielteisesti muun muassa nuuskan käyttöön harrastustoiminnassa olevien keskuudessa minusta tämä on oikein kannatettava ehdotus että esimerkiksi nuorisotyötä tekevät jääkiekkoseurat sanoutuvat yksiselitteisesti irti nuuskasta muista tupakkatuotteista sekä erilaisista päihteistä ja että tämä olisi tuen saamisen ehtona

ja siinä toimivilla aikuisilla on oltava kirkkaana mielessä myös kasvattajan ja oikeaan ohjaavan aikuisen näkökulma on vastuullista nuorisotyötä sanoutua yksiselitteisesti irti kaikesta terveyttä kyseenalaistavasta toiminnasta jota kaikenlaisten päihteiden käyttö on

edustaja laihon lakialoite on hyvä ja pistää tietenkin pohtimaan tekevätkö lajiliitot tarpeeksi tietenkin edustaja mattilan hiukan provosoivankin puheenvuoron jälkeen hän nosti tikun nokkaan aika vahvasti jääkiekon itse sitä joskus pelanneena tiedän että ongelmia siellä on ollut mutta ei se nyt ole ainoa lajiliitto tai tai laji tai seura missä näitä ongelmia on tätä pitää katsoa paljon kuvalla kuin vain keskittyen yhteen yhteen lajiin meillä on paljon erilaisia päihderiippuvuuksia nuorten keskuudessa se että alkoholin käyttö on nyt vähentynyt nuorten keskuudessa on hyvä piirre mutta siellä on kannabiksen ja opioidien käyttö lisääntynyt selkeästi itse asiassa opioidiriippuvuus on nykyään yleisin syy päihdehoitoon hakeutumiselle ja tietyllä lailla olen huolissani siitä pystymmekö näihin ongelmiin siellä liittotasolla tai seuratasolla puuttumaan koska näitähän ei välttämättä näe sama koskee itse asiassa peliriippuvuuttakin et pysty sanomaan ulospäin onko onko tämä tyttö tai poika nyt sitten peliriippuvainen vai ei se on vaikeampi nähdä kuin esimerkiksi se nuuska huulessa siellä sen sen takia tätä pitäisikin katsoa laajemmalla spektrillä ja nimenomaan keskittyä yleisesti tähän päihdeongelmaan ei vain ottaa yhtä tiettyä osaa sieltä vaikka toki kyllä nuuskan käyttö on yleistynyt tällä hetkellä suomessa niin tyttöjen kuin poikienkin keskuudessa joten sekin ongelma pitää ottaa vakavasti mutta että katsoisimme tätä yhteiskuntana tarpeeksi laajana ongelmana koska päihderiippuvuus on tällä hetkellä yleistymässä monella eri sektorilla

arvoisa puhemies aihepiiri mistä täällä salissa nyt keskustellaan on todella tärkeä nuorten ja niiden urheilevien nuorten päihteidenkäytön kohdalla yleiseksi pääpäihteeksi on noussut nuuska niin kuin täällä on todettu monta kertaa jo tänä päivänä syöpäjärjestöt selvittivät viime vuoden lopulla miten urheiluseurojen toimintaan osallistuvat alaikäiset nuoret saavat nuuskaa haltuunsa miten sen käyttöön ja välittämiseen asennoidutaan ja kuinka urheiluseuroissa on puututtu nuorten nuuskan käyttöön tutkimuksen tuloksissa korostui vahvasti esimerkin voima nuoret kertoivat muun muassa että valmentajan esimerkki nuuskattomuuden edistämisestä ei vakuuttanut mikäli valmentajan todettiin itse käyttävän nuuskaa monet seurojen ja joukkueiden edustajat korostivat että heidän seurassaan on nollatoleranssi nuuskan suhteen siitä huolimatta nuoret kertoivat että valmentajien keskuudessa nuuskan käyttö on erittäin yleistä tässäkin voidaan todeta että tämä kuuluisa lause älä tee niin kuin minä teen vaan tee niin kuin minä sanon tehokas tapa toimia seurat ja joukkueet toivoivat myös lajiliitoiltaan systemaattisempaa ohjetta siihen miten nuuskan käyttöön tulisi puuttua haastattelussa kävi myös ilmi että eri toimijoiden välillä oli epäselvyyksiä siitä kenellä on vastuu nuorten nuuskattomuuden edistämisessä joukkueiden ja seurojen edustajat korostivat kodin ja urheiluseurojen yhteistyötä samalla kun seuran kasvatuksellista roolia pyrittiin minimoimaan sen keskittyessä urheiluvalmennukseen tämä asia kuulostaa erittäin surulliselta arvoisa puhemies lasten ja nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisy on kaikkien lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevien tahojen tehtävä ennen kaikkea kotien mutta myös koulun nuorisotyön sosiaali ja terveystoimen liikuntatoimen kuin lasten ja nuorten palveluja tuottavien järjestöjenkin tehtävä tämä kaikki keskustelu mitä täällä salissa tänään on käyty aiheen ympärillä on välttämätöntä kaikki ne yhteiset teot mitkä edesauttavat nuorten päihteettömyyttä ovat tervetulleita olen itsekin toiminut useita vuosia urheiluseuran puheenjohtajana ja tiedän kuinka suuri merkitys seuratyöllä on paitsi nuorten terveyteen hyvinvointiin ja perheiden jaksamiseen myös kuntien ennaltaehkäisevään työhön ja tätä kautta myös kuntatalouteen

arvoisa herra puhemies minäkin haluan kiittää edustaja laihoa tästä hyvästä aloitteesta ja kiittää myös tässä keskustelussa

toivon että nyt kun valiokunnissa ei ole ruuhkaa hallituksen esityksistä niin tämänkaltaisia hyviä kansanedustajien aloitteita voitaisiin siellä käsitellä ja kuunnella asiantuntijoita ja ja jos ei suoraan lähdetä lakeja muuttamaan tai pykäliä kirjoittamaan niin voitaisiin ainakin tuoda ne keskeiset periaatteet eduskunnan tahtona esiin varmasti moni on sitä mieltä että tämänkaltainen muutos on liiallista holhoamista mutta korostaisin sitä että tässä nämä järjestöt liikuntajärjestöt nuorisojärjestöt sitoutuisivat edistämään päihteettömyyttä ja pyrkimään päihteiden käytön ehkäisemiseen laissa on monia hyviä periaatteita joihin järjestöjen on tänä päivänä sitouduttava ja ja joita ne ovat sitoutuneet edistämään saadessaan valtiolta tukea mielestäni tämä tässä aloitteessa esitetty muutos on hyvin kannatettava ja sopii hyvin järjestöjen toiminnassa edistettäviin asioihin näiden muiden hyvien periaatteiden yhdenvertaisuuden tasa arvon ja niin edelleen joukkoon

suomi on ollut tupakoinnin torjunnassa ja tupakoinnin vähentämisessä etulinjan maita meillä on tehty tupakkalakiin aikanaan jo ennen monia muita maita erinäisiä uudistuksia joissa muut maat ovat sitten tulleet perässä koskien esimerkiksi tupakoinnin kieltämistä työpaikoilla ja ravintoloissa on mielestäni pikkasen surullista että suomi on tässä tupakkapolitiikassaan näköjään jämähtänyt hinta asetta kyllä käytetään ja se on ihan oikein ja sitä pitäisi käyttää vielä nykyistä paljon reippaammin mutta nämä muut keinot tupakoinnin vähentämiseksi ovat jääneet liian vähälle missä ovat säädökset brändittömistä tupakka askeista joita jo monissa maissa käytetään missä on parveketupakoinnin kieltämisen edistäminen niin että sivuutettaisiin nykyisen lain tarpeeton byrokratia ja annettaisiin asunto osakeyhtiöiden yhtiökokouksille oikeus päättää taloyhtiön parveketupakoinnin kieltämisestä kannatan ja kannustan tällaisia esityksiä hallitukselta tänne eduskuntaan samoin pitäisi kieltää tupakointi monilla semmoisilla alueilla missä se on nyt sallittua ei tietysti tällaisten asioiden ja uudistusten merkitystä pidä ylikorostaa mutta nämä kaikki ovat tervetulleita lisiä kun toimimme päihteitä vastaan ja päihteiden käyttöä vastaan
arvoisa puhemies liitoissa varmasti yritetään tehdä paljon asian eteen ja kuten edustaja kivisaari sanoi noin seitsemänkymmentä prosenttia lapsista ja nuorista menee tämän luupin läpi eli he harrastavat mutta siellä on se kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia jotka eivät tällä hetkellä harrasta ja heillä tällä hetkellä yleistyvät elintapaongelmat etenkin lihavuus ja ja päihdekulttuuri on ihan vielä eri tavalla joten pitäisi olla myös huolissaan tästä kahdestakymmenestä viiva kolmestakymmenestä prosentista tai erityisen huolissaan kuten sanoin nämä urheilevat tai muuta harrastavat nuoret ovat edes jollain lailla tekemisissä koko ajan valmentajien tai ohjaajien kanssa mutta miten nämä loput ja ja tämä on se yhteiskunnallisesti tärkeä kysymys joka varmasti pitäisi myös

arvoisa puhemies nyt jo huomaamme että edustaja laihon lakialoite on herättänyt sen keskustelun mitä varmasti me kaikki tässä salissa toivomme olen entisenä urheilijana ja todennäköisenä tulevana junnuvalmentajana halusin tai en äärimmäisen kiitollinen tästä keskustelusta vanhempien ja valmentajien ja ammattiurheilijoiden rooli esimerkkinä on valtava myös kaupunki voi ottaa vastuullisen roolin haluan kehua upeaa kotikaupunkiani kouvolaa jos ei puhemiehen mieliksi kouvola on tehnyt erittäin vahvaa työtä urheiluseurojen kanssa nuuskattoman elämän edistämisen eteen seurat ja urheilijat ovat olleet erittäin sitoutuneita ja meidän pitää samalla myös luottaa seurojen vastuulliseen toimintaan meidän pitää uskoa ihmiseen sanktiot olkoon se pieni luottamusta vahvistava tekijä siellä lopussa kutsunkin tässä yhteydessä nyt muut kunnat seuraamaan kouvolan hienoa esimerkkiä me voimme oikeasti vaikuttaa ja mahdollisuus parantaa lasten ja nuorten elämää päihteetöntä elämää ja liikunnallista elämää on merkittävä kiitoksia

arvoisa herra puhemies tässä keskustelussa on ollut ansiokkaasti esillä nämä kiistattomat haasteet joita järjestötoiminnassa niin seuratasolla kuin valtakunnallisestikin on olemassa eettisiä ehkä epäterveellisiä ilmiöitä ja näistä keskustelu on erittäin tärkeää haluan kuitenkin nostaa vähän toisen näkökulman myöskin tähän tähän keskusteluun ja se näkökulma on se joka meidän kaikkien pitää myöskin muistaa että urheiluseuroissa ja laajennettuna kaikissa lukuisissa kolmannen sektorin toimijoissa tehdään runsaasti päivittäisiä sankaritekoja myöskin tällaisen päihteettömyyden ja terveellisten elämäntapojen kannustajana eli vähän välttäisin tässä keskustelussa myöskin tällaista voimakasta leimaamista siihen suuntaan että ikään kuin tällaisessa järjestötoiminnassa tai seuratoiminnassa esiintyisi valtavia murheita joita pitäisi vähän jopa lapsilta välttää eli pääosin siellä tehdään upeaa työtä myöskin elämäntapojen kannustajana josta muun muassa edustaja edustaja kaunisto nosti hienon kuntaesimerkin itse toimin tuolla valtion liikuntaneuvostossa varapuheenjohtajana ja vähän tämänkin keskustelun innoittamana vien

mielelläni viestiä ja myöskin tähän keskusteluun keskusteluun liittyviä teemoja valtion liikuntaneuvosto

nostaa esille

arvoisa puhemies kiitokset tästä hyvästä keskustelusta jota täällä salissa on käyty tämän lakialoitteen pohjalta ja ja kiitokset kaikille sen allekirjoittaneille täällä on noussut esille valistus ja aikuisten esimerkki ja olen itse vahvasti myös valistuksen kannalla sitä meidän pitää tehdä aikuisten esimerkillä on myöskin vaikutusta jos ajatellaan vaikka tätä nuuskan käyttöä niin surullisia uutisia muun muassa siitä miten jopa aikuiset tuovat nuuskaa lapsille jotta nämä voivat sitä myydä eteenpäin suomessa niin että kyllähän tässä on paljon asenteissa parantamisen varaa myös aikuisten keskuudessa esimerkiksi pohjoismaisella yhteistyöllä voitaisiin yrittää saada ruotsia jotenkin ruotuun tämän nuuskan valmistuksen suhteen erityisesti he tekevät sitä vahvaa nuuskaa jota he vievät käytännössä vain ulkomaille eli meidän pitää muillakin saroilla tehdä tätä työtä nyt tämä lakialoite osuu yhteen kohtaan

seuratoiminnan kautta saada tätä viestiä eteenpäin

totta kai näitä muita eri ulottuvuuksia urheilutoiminnassa usein onkin mukana ravinto liikunta ja ne sieltä luontevalla tavalla nousevat esiin he tekevät siinä erinomaista työtä jokainen pieni asia jolla me pystymme vähänkin edistämään lasten ja nuorten terveyttä kannattaa tehdä ja sen takia näen tämän yhtenä osana sitä edustaja hopsu toi täällä esille huolen siitä ettei sitten leimattaisi niitä lapsia ja nuoria jotka ovat käyttäneet

se ei toki ole tämän tarkoitus tämä on viesti niille toimijoille niille toimijoille että he omassa toiminnassaan edistävät päihteettömyyttä ja ja sitä kautta myös valmentajille ja toimijoille että se ei ole täällä sallittua mutta mistään nuorten nuorten sanktioimisesta tässä ei ole kyse espoosta yksi esimerkki kun vein poikaa jäähallille niin siellä oli jo seinällä että nuuskan käyttö kielletty jäähallin tiloissa että kyllä urheiluseurat tekevät jo tällä hetkelläkin sitä päihteiden vastaista työtä ja siihen myöskin tämä lakialoite edelleen kannustaa edustaja asell toi täällä esille nämä muut järjestöt jotka saavat valtiontukea olen ihan samaa mieltä että niissä olisi paljon parantamisen varaa ja on hyvä että ne otetaan tarkasteluun kun me olemme nyt huomanneet että on monia muita puutteita liittyvät ne sitten teatteriin tai taitoluisteluun ja muuhun siellä on paljon asioita joita meidän pitää tarkastella myös kokonaisuutena millä perustein valtionapua

itse pidän erittäin tärkeänä sitä että nostetaan esille nämä valtionapuperusteet ja kriteerit ja pyritään päihteettömyyteen tietenkin kaikilla tasoilla harrastamisessa harrastamisessa mutta erityisesti lapset ja nuoret jotka ovat haavoittuvassa asemassa siellä tietysti niin kuin tässä puheenvuoroissa on käynyt ilmi esimerkin voima on erittäin tärkeä elikkä kyllä ne junnut siellä katsovat ja ihailevat idoleitaan esikuviaan ja esikuvien tietysti toivoisi ottavan hyvin tiukan kannan siihen että esimerkiksi nuuskan käyttö

lääkkeitten väärinkäyttö ja opiaatit ovat myös tietysti mikä nousee itsellä päättäjänä mieleen on tämä valvontakysymys että mitenkä me sitten sitä käyttöä valvomme ja sitten tämä pohjoismaiden välinen yhteistyö mikä nousikin edustaja edustaja laihon puheenvuorossa esille meidän tulisi kyllä käyttää jonkunlaista poliittista vahvaa painostusta sinne ruotsin suuntaan että tämä saadaan kitkettyä ja vahvoja nuuskia ei tänne suomeen ja muihinkaan maihin sitten välitettäisi se tuntuu todella kurjalta ja pahalta että itsekin olen äitinä törmännyt omassa kotikaupungissani siihen että että nuorilla on hyvin ehkä jopa liiankin hyväksyvä asenne nuuskan käyttöön että vaikka johonkin muuhun valmisteeseen alkoholiin tai tupakkaan olisi tällainen negatiivinen asenne niin sitten saatetaan ajatella että nuuska on pienempi paha mitä se ei todellakaan ole syöpäjärjestöt ja asiantuntijat kuten lääkäriliitto ovat korostaneet sitä että nuuskassa on useita kymmeniä syöpää aiheuttavia aineosia ja mitä pitkässä juoksussa sitten sen käyttö aiheuttaa suun terveydelle ja koko terveydelle voimme vain kuvitella mitä se tekee elikkä kyllä me tärkeän asian äärellä olemme ja toivon mukaan tämä lakialoite menee eteenpäin ja ja tästä puhutaan entistä enemmän ei vain tietenkään urheiluseurojen osalta tai liikunnan osalta vaan ihan koko yhteiskunnassa poikkileikkaavasti tässä meillä on varmasti paljon tehtävää kansanedustajina mutta myös kuntapäättäjinä

hämmentyneenä katsoo noita allekirjoittajamääriä yli puolet allekirjoittanut joten jos kaikista puolueista olisi yli puolet allekirjoittanut niin täällä olisi yli sata allekirjoitusta ja puhuisimme eri mittakaavassa silloin tästä koska silloin tämä olisi vakavasti otettava laki aloite nyt näin ei käynyt mutta kun edustaja kivisaari mainitsi esimerkiksi valtion liikuntaneuvoston roolista niin se voisi olla jo se taho joka itse asiassa voisi keskittyä enemmänkin nytten tähän päihteettömyyteen yleensäkin ja mahdollisesti ohjeistaa erilaisia liittoja tämänkin keskustelun perusteella teillä on hyvin ne keinot laittaa sitä sanomaa eteenpäin vaikka tämä nyt ei ihan lakiin asti menekään varmastikaan

kuinka kuitenkin oikeastaan kaikki puolueet ovat täällä edustettuina no eivät ehkä ihan kaikki puolueet kuitenkin hyvin laajasti samanlainen näkemys asiasta oli toivoisinkin nyt että tätä käsiteltäisiin myös sillä

täällä edustaja kivisaari just sanoi että tarkoitushan tällä aloitteella ei varmasti ole moralisoida urheiluseuroja tai todeta että siellä tehtäisiin huonoa työtä tai tai sanoa että he ovat tehneet tähän asti epäkelvosti työtä itse olen yksi tämän aloitteen allekirjoittajista niin kuin sanoin minullakin on urheiluseuratausta ja ja koen niin että kirjoitin nimen siksi että tämä keskustelu on erittäin tärkeä nostaa ylös toki siellä tehdään paljon sitä työtä mutta kun täällä puhuttiin vielä siitä että tavallaan tämän urheiluseuratyön ulkopuolelle jää kuitenkin kymmeniä prosentteja nuorista ketkä eivät pääse sinne vaikutuspiiriin niin kyllähän siellä monessa seurassa tehdään nimenomaan semmoista matalan kynnyksen itsekin olen hippo kisassa ollut kentän laidalla bongaamassa lapsia ja nuoria ja houkuttelemassa heitä mukaan sinne toimintaan siellä ollaan sieltä yksivuotiaasta asti menemässä sitä rataa pitkin juoksemassa niin sanotusti kilpaa ja kaksi kolmevuotiaita nuoria toki siellä tehdään semmoista perustyötä ruohonjuuritasolla nimenomaan niin että sieltä pyritään saamaan koko ajan enemmän niitä lapsia ja ja nuoria itse myös kuntapäättäjänä tiedostan sen että urheiluseurojen merkitys on todella tärkeä myös sille kunnalle ja sille kuntalaisten hyvinvoinnille ja sille rajapinnalle mikä tulee siihen soten väliin eli missään nimessä ei ole tarkoitus moralisoida täällä urheiluseuroja vaan miettiä miten asiat voitaisiin tehdä entistä paremmin ja olla tukemassa urheiluseuroja siinä heidän työssään

arvoisa puhemies tässä edustaja huttunen sanoikin erittäin hyvin ja varmasti edustaja kivisaarikin tätä tarkoitti että seurat ovat ovat nimenomaan se suuri mahdollisuus mikä meillä on ja meidän ei ole syytä heitä moittia mistään vaan ennemminkin kannustaa ja ja tukea niissä mahdollisuuksissa myös edustaja wallinheimon

se on oikeasti hyvin nopeasti ohittamassa suomessa jalkapalloharrastajien määrän eli me puhumme siitä suurimmasta lajista mitä harrastetaan ja ja miten se tapahtuu seuroissa ei varmasti aina tapahdu ja ja millä me pääsemme näihin nuoriin ja heitä auttamaan niin se onkin taas aivan uusi kysymys jos me mietimme että aasiassa tällä hetkellä jo on paljon nuoria jotka eivät edes pääse kauppaan sieltä tietokoneen ääreltä niin siinä vaiheessa meidän pitää pystyä myös miettimään näitä moderneja tulevaisuuden urheilulajeja jos nyt e sports enää on tulevaisuuden laji kun se on jo nykypäivää ja ja laajentaa sitä omaa näkökantaamme ja

ihan jokaisen nuoren ja lapsen

ihan niin kuin edustaja huttunenkin niin samasta syystä pyysin vielä uudemman kerran puheenvuoron eli missään tapauksessa siinä ensimmäisessä puheenvuorossa ei ollut tarkoitus moralisoida tai arvostella esimerkiksi nyt mainitsemaani jääkiekkotoimintaa peräänkuulutan enemmänkin semmoista linjakkuutta siinä että kun yritetään tosiaan tämmöistä erinomaista harrastustoimintaa aikuisten taholta harjoittaa niin oltaisiin sitten linjakkaita ihan loppuun saakka elikkä siihen kuuluu sitten tämmöisten terveellisten elämäntapojen edistäminen ja siihen ei kuulu minkäänlaisten tupakkatuotteiden käyttö edustaja laihon tekemä lakialoite on ikään kuin tämmöinen ehdotustoimi joka piiskan tavoin sitten myös näitä tämmöisiä aikuisia ryhdistää

edustaja hänninen otti nuuskan nuuskan puheessaan esille ja ja kuten siinä ensimmäisessä puheenvuorossa mainitsin niin oikeastaan me olemme täällä suomessa aika kiusallisessa tilanteessa varsinkin tuolla pohjois pohjanmaan alueella joka on lähellä ruotsin rajaa me otamme kaikki ne nuuskan käytöstä johtuvat haitat täällä

nuuskatuotteiden myynti pistettäisiin suomessa samanlaiseen lailliseen kontrolliin sehän tarkoittaisi sitä että eun tasolta pitäisi hakea tämmöinen erityislupa ja oikeus sitten tähän vastaavaan menettelyyn mikä ruotsissa on mutta minusta se on ainut tapa edetä siihen saakka me kärsimme vain pelkistä haitoista täällä
arvoisa puhemies niin kuin aiemmin sanoin lakimuutos on ehkä vähän järeä ja tässä kohtaa tehoton niin että kyllä se valistus ja ne

muut mitä tämmöiselle järjestölle seuralle pystytään tarjoamaan ovat se väline ja tässä varmasti niin kuin tässä aiemmin puhuttiin liikuntaneuvostokin pystyisi aika hyvin linjaamaan ja tuomaan esille tätä ongelmaa elikkä elikkä päihteiden ja huonojen elämäntapojen lisääntymistä jota nyt nuorison keskuudessa on itsekin valmennustoiminnassa siinä arjessa jonkun verran olleena se on ollut itsestäänselvää että päihteidenkäyttö ja nuuskankäyttö eivät sovi sinne nuorisolle ja minä olen siihen puuttunut mutta jos jos siitä tulisi seura tai liittotasolta enempi kampanjointia niin se olisi varmasti tehokkaampaa silloin siihen panostettaisiin enempi

siihen voisi jonkinnäköistä kampanjarahoitusta myöskin järjestöille suunnata tämä tämmöinen nuuska nyt on ollut ongelmana jo vuosikaudet ja sen myynti on kielletty ruotsi on saanut eulta siihen erityisluvan myydä kunhan se ei leviä maan rajojen ulkopuolelle eihän se ole toiminut se jo sillä perusteella pitäisi joko sieltä ruotsista lopettaa myöskin kun ei se pysy hallussa ja toinen vaihtoehto on se niin kuin tässä edellinen puhuja sanoi että koska sieltä nyt tulee tätä vahvempaa nuuskaa tänne suomeen ja sitä nyt tuodaan tänne ja sitä on jatkuvasti nuorison keskuudessa niin me tosiaan sallimme niitten lievempien nuuskien ja nikotiinin myynnin mutta että siitä jollain tapaa sitten myöskin tulee verorahat meille valtiolle ja saadaan myöskin voimavaroja tehdä tätä valistustyötä se voisi olla paljon toimivampi järjestelmä

kunnioitettu puhemies edustaja wallinheimo ihan oikein kannusti valtion liikuntaneuvostoa ottamaan roolia tässä asiassa ja edellinen puhuja edustaja asell on myöskin siellä ensimmäinen varapuheenjohtaja varmasti viemme tämän keskustelun viestiä siellä eteenpäin haluan vielä varmistaa puheenvuoroni sen suhteen että tämä seurapuheenvuoroni ei tietenkään missään nimessä ollut syytös tälle keskustelulle ei missään nimessä vaan tarkoituksena oli tukea ja muistuttaa myöskin niistä lukuisista menestystarinoista joita seuratoiminnan suhteen tehdään muun muassa päihteettömyyden eteen mutta se ei tietenkään tarkoita sitä etteikö tällaisessa järjestötoiminnassa josta seurat ovat esimerkkejä olisi parannettavaa tai tehostettavaa tai kehitettävää jo tämänkin keskustelun

on ollut tarve matkalla kohti terveellisempää turvallisempaa ja hyvinvoivempaa yhteiskuntaa yhden huomion vielä toisin tähän me olemme puhuneet tässä alkoholista huumeista nikotiinituotteista siis tupakasta nuuskasta mutta myöskin ehkä energiajuomat omalla osallaan kuuluvat vähän niin kuin tähän samaan kenttään ja vaikka tällainen kadunmiehen tuntuma on se että energiajuomien alkuhypetys on osaltaan ehkä vähän tasaantunut siltikin nuorten usein seuratoiminnassakin mukana olevien nuorten keskuudessa näiden energiajuomien läsnäolo on

arvoisa herra puhemies itse olen mukana toiminnassa jossa tuetaan niin

liikunta ja nuorisotoimijoita ja joukkueita juuri edistämään näitä tavoitteita samalla kun myönnetään rahoitusta ja se on toiminut erittäin hyvin tämä lakialoite on monelta osin kannatettava mietin sitä sillä kohtaan vain että olen huomannut siinä toiminnassa vähän ristiriitaisuuksia osaltaan he ovat valmiita hyväksymään nämä periaatteet juuri tupakkatuotteisiin ja alkoholiin ja muuhun liittyen ja jakamaan sitä tietoisuutta tietysti lapsille ja nuorille ja edistämään mutta niin kuin tiedetään alkoholimainonta on

monesti vastaan että joukkueet junioritoiminnassa hyväksyvät näin mutta sitten toisaalta monesti siellä takana toimivat aikuiset haluavat että alkoholimainonta tai muu säilyy näissä halleissa ja myöskin osaltaan huolehditaan siitä että kaljaa myydään jäähallissa tai muualla ja he haluavat varmistaa sen eli tässä jos moralisoinnista puhuttiin niin kyllä tämmöisiä käytännön ongelmia tulee koska ne ovat erittäin tärkeää rahantuloa taas näille seuroille tässä tässä sitten kun näitä punnitaan on erittäin mielenkiintoista ajatella että

tietysti ehkä lasten ja nuorten kautta on helpoin lähestyä tätä

hyvät mutta sen muutoksen tarvitsee myös tapahtua jollakin tavalla siellä

täällä on ollut paljon esillä liikuntaseurat ja lajiliitot mutta haluan vielä tässä korostaa sitä että tämä koskee kaikkea harrastustoimintaa ja järjestötoimintaa se on laaja kenttä toivottavasti sieltä löytävät myös oman harrastustoiminnan ne e sportia harrastavat jotka eivät välttämättä siitä urheilusta ole kiinnostuneet mutta on joku muu mieluisa harrastus se on meidän myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä tärkeää että kaikki löytävät sen oman tiensä valtion liikuntaneuvosto nousi esiin täällä edustaja wallinheimon ja asellin puheenvuoroissa ja tämä on tosi tärkeä asia siellä pystytään nostamaan enemmän esille päihteettömyyteen sitoutumista se että tällä lakimuutoksella ei olisi merkitystä niin sitä en kuitenkaan allekirjoita koska itse kyllä uskon että kaikella mitä laissa on kirjattu niin niillä on merkitystä silloin kun haetaan niitä avustuksia ja sitä toimintaa pyöritetään niin kyllähän niihin sillä tavalla sitoudutaan ihan toisella intensiteetillä kun tiedetään että se raha riippuu niistä

kuin että se raha ei olisi siinä mukana tietynlaisena intensiivisenä tekijänä eli kyllä se raha siinä mielessä ohjaa sitä toimintaa sitten näistä nuuskan ongelmista mitä ruotsista tänne tulee niin tässä on tietenkin monta monta asiaa pohjoismainen yhteistyö mutta sitten myöskin meillä suomessa pystyttäisiin vaikuttamaan tähän ruotsin väliseen lauttaliikenteeseen siellähän myydään sitä nuuskaa nuuskaa tietyin rajoituksin siellä sitä voidaan myydä ei täällä voitaisiinko siihen vaikuttaa myöskin meillä kansallisesti eu taso kun ruotsi on saanut erityisoikeuden sitä tuottaa ruotsissa niin ettei sitä saa mennä kuitenkaan ulkomaille mutta se ei toimi niin pitäisikö sitä tarkastella eu tasolla uudestaan sitten lopuksi vielä haluan nostaa tähän edustaja kivisaari otti esille energiajuomat olen samaa mieltä niistä että ne eivät myöskään

edistä terveyttä ja niitä eivät lapset ja nuoret tarvitse ja ja olen ollut niitten myynnin rajoitusta edistämässä se nyt ei ole vielä toteutunut mutta mutta ainakin siihen kaupat toisella tavalla kiinnittävät nykyään huomiota ja ja minun puolestani niitten käyttöä voisi hyvin

eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina kahdestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä kello kuusitoista nolla nolla siellä on keskustelussa muun muassa pohjoismaiset rajaesteet ja siellä tätä nuuskakeskustelua varmaan voi